päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja purra
arvoisa puhemies hallituksen toiminta salamyhkäisessä operaatiossa koskien al holista suomeen kuljetettavia ihmisiä muuttuu päivä päivältä dokumenttien perusteella selvää on että suomi on valmistellut ja aikatauluttanut lasten ja terroristijärjestö isisiä ja ääri islamia palvelemaan lähteneiden naisten kuljettamisen suomeen pääministeri marin on todennut asialla olevan hallituksen hiljainen hyväksyntä yksikään toinen eu maa ei ole tuonut aikuisia isisläisiä maahan osa maista estää paluun osa poistaa kaksoiskansalaisuuden osa vangitsee alueella oleskelleet pääministeriä tuuraava ministeri kulmuni miten hallitus voi antaa hyväksyntänsä vapaaehtoisesti terrorismia tukemaan lähteneiden aikuisten maahantuonnille

arvoisa puhemies kiitos edustaja purralle hyvästä kysymyksestä edellinen antti rinteen hallitus on kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä käsitellyt tätä asiaa iltakoulunsa yhteydessä tässä yhteydessä olen ulkoministerinä esittänyt miten tässä kysymyksessä toimitaan ulkoministeriössä on myös nimetty ministerin joka on sitten pystynyt liikkumaan tuolla alueella käynyt eri maiden kanssa keskusteluja siitä miten lapsen etu toteutuisi tässä tilanteessa jossa joukko suomalaisia lapsia on vankileirinomaisissa olosuhteissa al holin leirillä

arvoisa puhemies näiden henkilöiden kotiuttaminen muodostaa supon mukaan suomelle merkittävän turvallisuusuhan supon mukaan he todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa verkostoituvat keskenään ja integroituvat kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin isisin uhreja muun muassa jesidejä al holin leirillä auttava lääkäri nemam ghafouri on sanonut että hän ei ole nähnyt yhtään isis taistelijan vaimoa joka katuisi kalifaattiin lähtöään ghafourin mielestä he ovat hirviöitä eivät äitejä he toivovat isisin kalifaatin jatkuvan heidän lastensa kautta isis naisten kotiuttaminen olisi jihadistien toiveiden täyttymys

otatteko henkilökohtaisen vastuun mikäli nämä ihmiset toteuttavat terroristisia toimia suomalaisia kohtaan
arvoisa puhemies kiitos edustaja purra on hyvin tärkeää että siinä kokonaisharkinnassa jota ja lasten auttamisen osalta tehdään otetaan huomioon myöskin turvallisuusnäkökohdat tänään on muun muassa näkynyt haastattelu jossa myöskin tämän syyrian kurdihallinnon edustaja käsittelee näitä turvallisuusnäkökohtia eri henkilöiden osalta ja nämä arviot otetaan huomioon suojelupoliisi ja poliisin arviot ovat erittäin tärkeä osa tätä kokonaisarviota jota tässä työssä teemme

edustaja vestman
arvoisa puhemies hallituksen toiminta al holin kysymyksessä ollut pelkurimaista poliittista päätöstä ei ole tehty sen sijaan näyttää siltä että ulkoministeri on sälyttänyt ratkaisun tekemisen virkamiesten virkavastuulla tehtäväksi ulkoministeri on virheellisesti väittänyt että oikeuskanslerin ratkaisu muodostaisi oikeudellisen pohjan salasuunnitelmalle isis perheiden kuljettamiseksi suomeen kokoomus haluaa että suomi noudattaa pohjoismaista linjaa emme halua että ainutkaan jihadisti isis terrorijärjestön kalifaatin toimintaan osallistunut henkilö tuodaan suomeen he ovat valintansa tehneet suojelupoliisin mukaan isis naisten tänne palatessa he todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaansa sen sijaan lapsia on autettava hallituksen toiminta horjuttaa suomalaisten luottamusta lausunnot ovat ristiriitaisia eikä vastuuta ota kukaan vastuu on silti kannettava teillä hyvä hallitus on kaikki tiedustelutieto ja juridinen asiantuntemus käytössänne kysynkin pääministerin sijaiselta ministeri kulmuni mikä on hallituksen linja oletteko tuomassa jihadisteja suomeen koska teette asiassa ratkaisun joka olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten

arvoisa puhemies kuten tässä edellä ulkoministeri kertoi antti rinteen hallitus on käsitellyt tätä asiaa iltakoulussaan ja sen toimintalinjan mukaisesti erityisedustaja on nimetty sinne selvittämään tilannetta ja virkavastuulla tekemään työtä siinä kuinka nimenomaan lapsia voidaan auttaa hallitus ei ole muuta käsittelyä poliittisesti virallisissa elimissä tästä tehnyt ja normaalin proseduurin mukaan hallitus sitten tulee esimerkiksi vastaamaan ensi tiistaina välikysymykseen joka tästä aiheesta on

arvoisa puhemies tosiaan muut pohjoismaat ovat noudattaneet linjaa jossa isis kalifaatin toimintaan osallistuneita henkilöitä ei tuoda takaisin muut pohjoismaat ovat myöskin ryhtyneet toimenpiteisiin joilla suljetaan sitä mahdollisuutta että nämä jihadistit omin avuin yrittävät palata takaisin esimerkiksi tanska on

arvoisa puhemies kiitokset edustajalle kysymyksestä hallitus todellakin tulee käymään läpi ne lainsäädännölliset kehittämistarpeet joita tässä asiassa on teillähän edellisellä hallituksella on ollut mahdollisuus edistää näitä terrorismin torjunnan lainsäädäntöhankkeita ja niitä myös tämä hallitus tulee käymään läpi tämä hallitus on pian hyväksymässä myös radikalisaation ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman se on nuijan kopautusta vaille valmis joka nimenomaan tekee eri viranomaisille erilaisia vastuita siitä kuinka ennaltaehkäistään sitä että ihmiset lähtevät tällaiseen toimintaan ja toisaalta täytyy miettiä yhdessä sitä kuinka myös

joka on tämän ilmiön taustalla kuten kuten al holin tapaus osoittaa virkamiehet joutuvat kohtuuttomiin tilanteisiin kun poliittiset päätöksentekijät eivät uskalla tehdä selkeitä päätöksiä epäselvät ja venyvät poliittiset päätökset luovat epävarmuutta sekä kansalaisille että ennen kaikkea virkamiehille nyt heidän virkavastuulleen siirretään asioita jotka eivät sinne kuulu linjaton poliittinen johtaminen avaa portit kansalaisten tyytymättömyydelle josta virkamiehet nyt eri puolilla hallintoa joutuvat kärsimään millä kaikilla tavoin hallitus aikoo nyt parantaa toimintaansa ja sitä kautta varmistaa että virkamiehet saisivat työrauhan sekä kansalaiset mahdollisuuden ymmärtää miksi ja millaisia päätöksiä virkamiesten toiminnan ohjaamiseksi on

arvoisa puhemies kiitokset edustaja harkimolle kysymyksestä maalittaminen on todellakin yhteiskuntarauhaa heikentävä ilmiö nyt viime päivinä on käynyt ilmi että jopa tässä salissa demokraattisesti valitut poliittiset toimijat ovat toiminnallaan levittäneet disinformaatiota meidän viranomaisistamme jotka toimivat virkavastuulla jotka työskentelevät meidän suomalaisten turvallisuuden puolesta tekevät töitä jokaisen suomalaisen eteen joihin suomalaiset luottavat valtavan paljon on erittäin huolestuttava kehitys että poliittiset toimijat nakertavat luottamusta poliisiin oikeuslaitokseen tulliin kuten tässä viimeisimmässä tapauksessa

puhemies pääministeri marin on sanonut että ulkoministeri haaviston toimintalinjalle on koko hallituksen hiljainen hyväksyntä julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan suunnitelmana on kaikkien suomen kansalaisten saaminen suomeen siis myös aikuisten jihadistien kuitenkin keskustan edustajat ovat viime päivinä esittäneet hyvin jyrkkiä kantoja joiden mukaan aikuisia ei haeta haluaisin siksi ministeri kulmunilta selkeän vastauksen hyvin selkeään kysymykseen mille toimintalinjalle te olette antanut hiljaisen hyväksyntänne vai onko teiltä ylipäätään kysytty yhtään te ette pääse karkuun sitä että kyse on poliittisesta valinnasta muut pohjoismaat ovat tehneet julkisen poliittisen päätöksen että aikuisia jihadisteja ei auteta palaamaan
pääministerin sijainen
arvoisa puhemies kuten edellisissä puheenvuoroissa tuli jo esille hallitus on tosiaan käsitellyt toimintalinjaa iltakoulussa ulkoministerin esittelystä ja hän on se ministeri joka tämän asian johtamisesta valmistelusta vastaa hallituksessa ollut senkaltainen että erityisedustaja on nimetty sinne selvittämään kuinka pystyttäisiin auttamaan lapsia suomalaisia sen takia että he elävät tällä hetkellä erittäin epäinhimillisissä olosuhteissa totta kai koko tässä prosessissa ja yleisessä keskustelussa mitä täälläkin käydään tänään täytyy muistaa se että tämä on erittäin tarkkaa punnintaa sisäisen turvallisuuden kanssa lasten oikeuksien kanssa ja hallitushan tulee myös kertomaan omassa välikysymyksessään vastaukset niihin kysymyksiin joita oppositio on esittänyt

arvoisa puhemies tämä kysymys on ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta ja inhimillisestikin valtavan tärkeä ja sen takia on perin kummallista että kun tämä on kuukausia jatkunut niin hallituksella ei ole edelleenkään kantaa tässä asiassa miten tämä voi olla niin siellä istuu vasemmassa laidassa kaksi ministeriä joilla on eri linja tässä asiassa näin tärkeässä ja vakavassa kysymyksessä jossa oikeudellisesti ja turvallisuustiedon ja tiedustelutiedon osalta vain valtiojohdolla on paras tieto ratkaista tämä asia kuukausia jatkunut kiista toinen ministeri sanoi eilen että lehdistä luetaan se on ainoa tieto ja toinen ministeri on kuukausia valmistellut tätä asiaa luuletteko pääministerin sijainen että tämä herättää luottamusta kansalaisissa

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja häkkäselle kysymyksestä kuten aikaisemmin toistinkin niin se toimintalinja joka antti rinteen hallituksesta on seurannut myös tätä marinin johtamaa hallitusta on se että ulkoministeri johtaa sitä valmistelua toimintalinjasta on päätetty sen suhteen että sinne laitetaan erityisedustaja selvittämään kuinka voidaan auttaa viranomaisreittejä pitkin ihmisiä ja kyllä meidän täytyy koko ajan tässä prosessissa joka on erittäin monimutkainen ja vaikea punnita kansallista ja sisäistä turvallisuutta ja niiden suomalaislasten tilaa ja olosuhteita joissa he ovat

herra puhemies tätä al holin keskustelua voidaan lähestyä vähintään kolmesta näkökulmasta elikkä on näitä isis äitejä ja lapsia koskeva näkökulma sitten on ulkoministeriön henkilökuntaa koskeva asia ja sitten mikä mielestäni on aika tärkeä myös on tämä eduskunnan päätösvaltaa ja luottamusta katsova näkökulma ja nyt kun meillä on ollut kokouksia kesäkuussa lokakuussa ja joulukuussa tästä teemasta niin näissä kokouksissa arvoisa ulkoministeri me emme ole kuitenkaan kuulleet kertaakaan että tällainen operaatio on menossa tai edes suunnitteilla koska päinvastainen viesti on tullut meille valiokunnassa kun tästä keskusteltiin viidestoista kymmenettä viimeksi niin uutisten mukaan vain kaksi kolme kolme päivää sen jälkeen olette käyneet sähköpostikeskustelun erityisavustajan kanssa päinvastaisista toimenpiteistä arvoisa pääministerin sijainen tai kun teillä oli iltakoulu kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä niin jo paljon ennen sitähän tähän nimettiin virkamies hoitamaan tätä asiaa joten tästä on päätetty jo ennen kuin te olette keskenänne keskustelleet viesti on koko ajan tämmöistä rikkinäinen puhelin viestintää olisiko kohtuullista että tulisitte uutena hallituksena nytten välikysymyksen jälkeen kertomaan valiokuntaan mistä oikein on kysymys ja kuultaisiin vielä kerran teitä sekä näitä virkamiehiä jotka haluavat tulla meille kuultaviksi

arvoisa puhemies olen parhaani mukaan koettanut informoida eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa ylipäätään syyrian tilanteesta ja ja isis järjestöä vastaankäydystä sodasta sen sodan tuloksista suomikin on tietysti tukenut tätä isis järjestön vastaista toimintaa ja tuemme edelleen edelleen olemme liittyneet muun muassa isisin vastaiseen koalitioon ja teemme kaikkemme ettei isis järjestö leviäisi syyrian alueelta muualle olen tästä kaikesta eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa informoinut viimeksi kävimme siitä keskustelua ja ymmärsin että ulkoasiainvaliokunnalla ei sen keskustelun jälkeen lisää tiedontarvetta mutta mielelläni tulen myöskin kaikki yksityiskohdat avaamaan sellaisissa tilanteissa missä toimitaan tällaisissa kaappaus tai kidnappaustilanteeseen verrattavissa olosuhteissa siitähän on kysymys on lapsia leirillä vankeudenomaisissa olosuhteissa on myös joitakin asioita jotka sitten ovat erittäin luottamuksellisia mutta totta kai

arvoisa herra puhemies täältä eduskunnasta kysytään niistä aikuisista jotka omaehtoisesti ovat menneet tämän barbaarisen barbaarisen terroristijärjestön tueksi sen sijaan hallitus vastaa lapsista lapsia kaikki haluavat auttaa kokoomus lähtee siitä että aikuisia ei auteta mutta lapsia pyritään auttamaan on erinomainen asia että näin ymmärsin hallituskin on nyt etsimässä keinoja joilla voitaisiin auttaa näitä lapsia pääsemään mahdollisesti suomeen mutta näitä aikuisia ei tänne tuotaisi mutta varsinainen kysymys ministeri haavisto miten te saatoitte saatoitte ajatella että tällaisessa kysymyksessä joka on poliittisesti tulenarka äärimmäisen sensitiivinen ja myös poliittisesti tärkeä

tämä kysymys ratkaistaan jonkun yksittäisen virkamiehen toimesta ja te ja koko hallitus pelkurimaisesti piiloudutte hänen selkänsä taakse

arvoisa puhemies kiitos edustaja zyskowicz kysymyksestä tämä on keskustelu jota on hallituksen piirissä käyty kesästä asti mitkä olisivat ne toimet joilla voitaisiin neuvotella tämän leiriä leiriä ylläpitävän kurdihallinnon kanssa siitä mihin he ovat valmiita ovatko he valmiit näitä suomalaisia lapsia sieltä päästämään millä ehdoin ja näin poispäin tähän ministerinä minun piti etsiä ratkaisu että

isiksen terroristit ovat orjuuttaneet raiskanneet kiduttaneet ja murhanneet sen tulisi olla päivänselvää että isiksen terroristeiksi ryhtyneillä ei ole mitään pääsyä takaisin suomeen terroristeja ei saa kuljettaa tänne kunniakansalaisina sen varjolla että heillä on lapsia lapset eivät ole mikään tekosyy kuljettaa suomeen terroristeja suomen tulisi pikemminkin varmistaa ja pyrkiä siihen että terroristit saavat ansionsa mukaan syyriassa jonne he ovat itse omasta tahdostaan lähteneet tähän barbaariseen isis kulttiin kysynkin siis miten hallitus edistää sitä että nämä isis terroristit myös naispuoliset isis terroristit saavat lailliset tuomionsa syyriassa

arvoisa puhemies olen aivan samaa mieltä edustaja tavio teidän kanssanne niistä raakuuksista julmuuksista joita isis on tehnyt ja hallitus jakaa täysin tämän käsityksen että henkilöiden jotka ovat syyllistyneet rikoksiin pitäisi saada tuomionsa ja pitäisi mieluiten saada tuomionsa sillä alueella missä rikokset ovat tapahtuneet olemme vastanneet kun meiltä on sitä kysytty että syyriassa tai irakissa toimineet mahdollisesti suomalaistaustaiset taistelijat jotka nyt ovat vankilassa heidät pitäisi tuomita sillä alueella olemme myös ilmaisseet sen tahtotilan että mikäli syntyy tämmöinen kansainvälinen hybridituomioistuin jossa on kansainvälistä osallistumista mielellämme sitä tuemme jotta siellä alueella kaikki rikoksen tehneet saataisiin tuomioiden piiriin ainoa rajaus jonka olemme tähän ilmaisseet on se että kuolemanrangaistusta emme hyväksy mutta haluamme että nimenomaan siellä terroristit

johdolla arvoisa hallitus teillä on suojelupoliisien ja muiden asiantuntijoiden kautta paras tieto niin turvallisuusuhkien kuin myös yksittäisten henkilöiden osalta valta ja vastuu kokonaisarviointiin ja päätökseen on siis vain ja ainoastaan hallituksella vähintä mitä kansalaiset tässä tilanteessa ansaitsevat ja odottavat on avoimuus poliittinen selkeä linja ja vastuullisuus kokoomus on peräänkuuluttanut että suomi yhtyisi linjaan joka on myös muissa pohjoismaissa suomalaiset orpolapset sekä pienet lapset huoltajan suostumuksella pitäisi saada pois leiriltä turvaan pohjoismaat ovat pystyneet kotiuttamaan yksittäisiä orpolapsia ruotsi on seitsemän orpolasta norja viisi orpolasta ranska viisitoista saksa kolme tanska yhden äidin suostumuksella ja toisen lapsen joka oli orpolapsi kysynkin mitä hallitus on tehnyt ja jos käy nyt selväksi että ei ole tehnyt niin mitä aikoo tehdä suomalaisten orpolasten kotiuttamiseksi ja saamiseksi pois leiriltä

arvoisa puhemies erittäin tärkeä kysymys on sellainen ero erilaisten orpolasten välillä että jotkut ovat olleet tällaisissa voisi sanoa lastensuojelulaitoksissa joita sillä alueella on ja jotkut ovat perheisiin sijoitettuna samanikäisten lasten kanssa omassa päätöksenteossamme olemme joutuneet ottamaan myöskin sellaisen kokonaisarvion huomioon niiden osalta jotka ovat samanikäisten lasten kanssa sijoitettuna perheisiin mutta orpolapset ovat olleet yksi meidän prioriteettimme niissä keskusteluissa joita käymme tätä aluetta hallinnoivan kurdihallinnon kanssa

on lapsi silloinkin vaikka hänen vanhempansa olisivat tehneet jotain hirveää ihmisoikeussopimukset kuten lapsen oikeuksien sopimus ovat olemassa juuri niitä vaikeita hetkiä varten ne ovat olemassa siksi että hankalimmissakin tilanteissa meille olisi selvää mitä tulee tehdä lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella jokaisella lapsella on oikeus elämään se on luovuttamaton oikeus jota meidän tulee vaalia ja johon meidän tulee kaikessa toiminnassamme pyrkiä on ollut järkyttävää huomata että jopa osa tässä salissa istuvista poliitikoista olisi valmis jättämään nämä lapset leirille pahimmillaan kuolemaan kysynkin ulkoministeriltä mitä suomi on tehnyt al holin suomalaislasten auttamiseksi jotta lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimus turvataan ja että jokaisella lapsella olisi oikeus

arvoisa puhemies ehkä tässä jo monet asiat näistä hallituksen toimenpiteistä ovat keskustelussa tulleet esille mutta kerron vielä sen mikä oli ensimmäinen toimenpide kesällä kun hallitus aloitti olimme erittäin huolissamme joidenkin lasten tilanteesta ruokahuollon osalta terveydenhuollon osalta ja halusimme varmistaa että sillä aikaa kun päätöksiä muissa asioissa voidaan valmistella ei käy niin että että lapset jäävät vaille huoltoa ja vaille terveydenhoitoa ja olemme tukeneet kansainvälisiä järjestöjä myöskin punaista ristiä joka on pystynyt siellä leirillä tai leirin läheisyydessä toimimaan näiden näiden lasten parhaaksi

al holin leirille päätyneet naiset ovat lähteneet vapaaehtoisesti mukaan tukemaan terroristista toimintaa muut pohjoismaat noudattavat varmasti myöskin kansainvälisiä sopimuksia muun muassa lasten oikeuksien sopimuksia ja mikään näistä maista ei ole kuitenkaan halunnut lähteä kotiuttamaan terroristiseen toimintaan osallistuneita aikuisia mutta suomen hallitus on tällaista valmistellut kysymys kuuluu määräsikö ulkoministeri virkamiehen toteuttamaan al holin leirillä olevien lasten ja myöskin heidän äitiensä kotiutuksen ja toteuttamaan tämän operaation virkamiehen omissa nimissä ilman että siitä oli hallituksen poliittista päätöstä

kulmuni tietoinen siitä että tämä ulkoministerin erityisedustajan nimeäminen on se niin sanottu hiljainen hyväksyntä vai oletteko antaneet tosiasiassa hiljaisen hyväksynnän sen valmistelulle että suomeen tuodaan terrorismiin osallistuneita aikuisia ihmisiä

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja essayahille kysymyksestä kuten on todettu toimintalinjaa on tässä käyty läpi ja ulkoministeriö on sitä hallituksen puolelta valmistellut ja iltakoulussa esittänyt ja toimintalinja on ollut siis se että erityisedustaja sinne lähetetään ja hän selvittää virkavastuulla viranomaistoimin sitä kuinka voidaan lapsia näissä epäinhimillisissä olosuhteissa auttaa poliittista päätöstä valtioneuvoston istunnossa tai vaikkapa tasavallan presidentin kanssa ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa ei ole tehty eikä ole olemassa senkaltaista poliittista linjausta valtioneuvoston toimesta että kaikki ihmiset sieltä tuotaisiin pois

kansainvälinen yhteisö on saavuttanut merkittävän voiton isis kalifaatista ei vähiten kurdien toiminnan ansiosta jota mekin olemme olleet tukemassa tämän seurauksena nyt kurdien haltuun on jäänyt iso määrä vankeja heidän joukossaan yli kymmenentuhatta naista ja lasta eikö kansainvälisen yhteisön pitäisi nyt kantaa vastuunsa loppuun saakka siten että varmistetaan että kaikki sotarikoksiin syyllistyneet saadaan kantamaan oikeudellista vastuuta teoistaan ja toisaalta että vanhempiensa väärien valintojen vuoksi tällaisiin vankileiriolosuhteisiin hätätilaan jääneet lapset saadaan sieltä poistetuksi

arvoisa puhemies kiitos edustaja tuomioja hyvästä kysymyksestä kurdihallinnolla on ollut erittäin rakentava suhde suhteessa kansainväliseen yhteisöön tässä tilanteessa he ovat vaikeassa tilanteessa jossa esimerkiksi turkin hyökkäys syyriaan tapahtui he kuitenkin jatkoivat huolen pitämistä sillä tavalla tästä leirin lääke ja ruokahuollosta ja vartioinnista että tilanne ei muuttunut kaoottiseksi siellä olevien lasten lasten suhteen tässä mielessä olemme pyrkineet tietysti kaikin tavoin tunnustamaan tämän kurdihallinnon tärkeän roolin mutta on totta että heille on jäänyt ikään kuin tällainen taakka nämä al holin leirin sekä irakin että syyrian vangit että kansainväliset vangit tai sinne internoidut ihmiset he käyvät neuvotteluja eri maiden kanssa siitä miten näitä ihmisiä voitaisiin palauttaa on maita joihin oman maan kansalaiset on palautettu kokonaisuudessaan ja sitten on erilaisia ratkaisuja eri suuntiin meneviä myöskin eurooppalaisten maiden osalta tässä neuvottelussa olemme mukana ja myöskin olemme verranneet hyvin tarkasti omaa toimintaamme muiden eurooppalaisten maiden toimintaan eikä tässä ole suuria eroja

arvoisa puhemies arvoisa valtiovarainministeri katri kulmuni koska te toistatte koko ajan samoja opetettuja repliikkejä vastauksissanne kysyn teiltä nyt kysymyksiä joihin voitte vastata hyvin yksinkertaisesti kyllä tai ei hyväksyttekö te isis naisten tuomisen suomeen vastatkaa kyllä tai ei otatteko supon terrorismivaroitukset vakavasti kyllä vai ei arvoisa puhemies arvoisa katri kulmuni kertokaa kuka hallituksessa henkilökohtaisesti vastaa siitä jos joku isis naisista tai heidän teini ikäisistä jälkeläisistään tekee jotakin suomalaisille lapsille tai nuorille kertokaa nimi jolla on vastuu laitatteko te edelle suomalaisten ihmisoikeudet vai

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja antikaiselle on pakko todeta teille että te varmastikin tiedätte että nämä ihmiset jotka ovat siellä leireillä ovat suomen kansalaisia heillä on kaikki mahdollisuus ja oikeus tulla suomen rajojen sisälle riippumatta siitä mitä mieltä tämä sali asiasta on heillä on suomen kansalaisena aina oikeus ja mahdollisuus tulla suomeen sitten tästä toimintalinjasta jonka olen toistanut hyvä jos olette sen kuullut ja huomannut silloinhan varmasti on selkiytynyt kuinka hallitus ulkoministerin johdolla tässä on toiminut poliittista päätöstä valtioneuvoston istunnossa tai tasavallan presidentin ja ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksissa siitä että kaikki suomalaiset tuotaisiin sieltä ei ole poliittisesti olemassa tämä on erittäin vakava ja vaikea kysymys poikkeuksellinen tilanne jossa täytyy huomioida kyllä suojelupoliisin arviot siitä ja kyllä lasten oikeudet samalla

kenellä on puheenvuoro edustaja ovaska

kiitän hallitusta ja kiitän ennen kaikkea ulkoministeriä siitä että hän on tällä viikolla tiedottanut ja ollut myös ryhmien käytettävissä tässä on ollut paljon epätietoisuutta ja paljon kysymyksiä avoinna ja siksi onkin tärkeätä että nyt näistä asioista keskustellaan kunnolla ja ensi viikolla keskustellaan lisää

huolehdittava ensinnäkin siitä että suomalaisten ja meidän jotka täällä suomessa olemme turvallisuudesta huolehditaan mutta myöskin huolehditaan lasten edusta siksi kysynkin millä tavalla hallitus ja ulkoministeriö erityisesti huolehtivat siitä että kun tässä näistä on jokainen tapaus erilainen että ei puhuta massoista ja siitä että mitään massoja siirrellään vaan arvioidaan jokainen perhe ja lapsi erikseen
arvoisa puhemies kiitos edustaja ovaska hyvästä kysymyksestä juuri tämä on ulkoministeriön virkamiesten rooli tässä tilanteessa verrattuna siihen että vaikkapa hallituksen pöydälle tuotaisiin sitten yksittäisiin ihmisiin liittyvää informaatiota ulkoministeriön virkakunta yhdessä näiden eri viranomaisten kanssa joita täällä on mainittu poliisi suojelupoliisi

al holin tilannetta olen viime viikkoina seurannut mediasta niin kyllähän se varsinainen sekasotku on hallituksen eri puolueet ovat erimielisiä mutta myöskin mediassa on on ollut tietoja että virkamieslähteistä on tullut tieto että myöskin ulkoministeriötä johdetaan varsin erikoisella tavalla siellä vallitsee pelon ilmapiiri mutta varsinainen kysymykseni liittyy näihin orpolapsiin ja lapsiin se syy minkä takia pohjoismaat ovat valinneet sen linjan että tuodaan orpolapsia on se että silloin ei jouduta käsittelemään tätä aikuisiin liittyvää problematiikkaa

arvoisa puhemies jos ensin vastaan tähän kiitos edustaja kauma kysymyksestä ja mielelläni vastaan myöskin tähän ensimmäiseen osaan ulkoministeriössä tämä asia on vaikea niin kuin se on kaikille suomalaisille vaikea ulkoministeriössä kuitenkin voi olla vain yksi toimintalinja se on se toimintalinja joka on käyty läpi siellä hallituksen iltakoulun yhteydessä olen tarjoutunut muuten tulemaan myöskin kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmiin jos tästä halutaan lisää lisää detalji tietoa ja tämä tarjous on edelleen teille kumpaisellekin ja muille oppositioryhmille myöskin voimassa sitten tähän kysymykseen näistä orpolapsista ja tavallisista lapsista kuten ministeri kulmuni tässä toi esiin nyt puhutaan suomalaisista henkilöistä niin lasten kuin aikuisten osalta sillä tavalla heillä on suomen perustuslain turva oikeus palata suomeen kun kun tämä paluu voi tapahtua tässä mielessä ollaan suomalaisten kanssa tekemisissä kaikin tavoin

herra puhemies isis on hirveä ja raakalaismainen terrorijärjestö on hienoa että islamistinen kalifaatti onnistuttiin kukistamaan ennen muuta kurdien toimesta jokainen terrorismiin syyllistynyt pitää tuomita mieluiten siellä missä terrori ja sotarikokset ovat tapahtuneet mutta samaan aikaan suomen pitää kaikessa toiminnassa noudattaa omia lakeja perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia lainsäädäntö lähtee siitä että lasten etu on aina ensi sijalla lapset eivät ole valinneet vanhempiaan sisäministeri mykkänen aikoinaan aloitti tämän selvityksen kokoomuksen nykyinen ryhmänjohtaja ja sen jälkeen sitä rinteen hallitus ja nyt marinin hallitus ongelma on selvityksessä ollut koko ajan se että vain lapsia ei ole pystytty tuomaan vaan tähän on kytketty myös heidän vanhempansa ja sen vuoksi ei edustaja mykkäsen aikana kuin nytkään ole tehty poliittista päätöstä kysymykseni kuuluukin voiko ylipäätänsä tehdä sellaista poliittista päätöstä ettei hallitus toimisi suomen lain perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti

ennustaa minkälaisia poliittisia päätöksiä voi tehdä mutta varmaan voisi tehdä sellaisen että tuodaan kaikki ja sitten voisi olla sellainen että ei tuoda ketään ja sitten voisi olla sellainen poliittinen päätös että harkitaan keitä tuodaan ja nyt tämä linja että harkitaan keitä tuodaan näiden yksilöllisten tietojen pohjalta on se linja joka valtioneuvoston iltakoulun yhteydessä on käsitelty joka on ministerin toimintalinjaus ja jota ministerin erityisedustaja noudattaa eli on tämä yksilöllinen harkinta jossa sekä lasten tilanne hätä että nämä turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon uskon että harkinta tehdään parhaiten virkavastuulla eikä ehkä poliitikkojen toimesta
myönnän myönnän tästä aiheesta puheenvuorot vielä edustajille rantanen adlercreutz ja mykkänen
arvoisa puhemies nyt täällä keskustelussa on tullut esiin että hallituksen piirissä on jo kesästä lähtien ei suinkaan vain vaan kesästä lähtien tiedetty toimintalinja toimintalinja ja siitä ei oikeastaan ota selvää mikä se teidän toimintalinjanne on mutta nyt näköjään ministeri haavisto kertoi että harkitaan keitä tuodaan pitävätkö nämä tiedot nyt paikkansa tästä ei ota enää selvää eduskunta eivät valiokunnat eikä kansa mitä te oikein aiotte tehdä koska julkisuudessa liikkuu tietoja joiden mukaan tänne oltaisiin tuotu jo tällä viikolla kaikki halukkaat mikä tarkoittaa myös sitä

toistan sen nyt vielä että meillä on tehty toimintalinjaus jossa tämä erityisedustaja valmistelee kaiken saatavissa olevan tiedon pohjalta keskusteluja kurdiviranomaisten kanssa siitä keitä siltä alueelta voidaan tuoda nämä turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja ne tiedot joita meillä on ja joita heillä on huomioon ottaen on ollut käynnissä olen itse sanonut että tämä valmistelu ei ole ei ole valmista ja tänään näyttävät myöskin kurdiviranomaiset maininneen maininneen lehdistölle että että keskustelut suomalaisten kanssa ovat kesken tästä keskustelusta ei ole tullut valmista

ärade talman on tietenkin niin ihan kuin edustaja vestman totesi että tähän olisi pitänyt saada ratkaisu jo kauan sitten me olemme tienneet tämän vaikean tilanteen jo kohta vuoden ja tilanne leirillä yhtään parantunut yhtä lailla niin kuin edustaja talvitie totesi tässä on varmaan paras tieto hallituksella ja ulkoministeriöllä ja olen vakuuttunut siitä että päästään punnittuun lopputulokseen hyvään ratkaisuun tässä hyvin vaikeassa asiassa jossa pitää punnita erilaisia näkökulmia tietenkin se työ vaikeutuu toki mikäli levitetään tietoisesti disinformaatiota tämän ympärillä kysyisin ulkoministeriltä missä määrin on on käyty keskusteluja kurdistanin viranomaisten kanssa mikä on heidän näkemyksensä al holin tulevaisuudesta tuleeko se pysymään siellä kauankin vai onko pelko että se yhtäkkiä purkautuu ja ja nämä kaikki siellä nyt olevat leviävät ympäristöön näin olisi toki voinut käydä jo turkin hyökkäyksen seurauksena minkälaiset olisivat sellaisen tapauksen turvallisuusvaikutukset siihen alueeseen
kurdiviranomaisten osalta täytyy ensinnäkin sanoa niin kuin olen sanonut he toimivat hyvin vastuullisesti he ovat katsoneet että he tekevät tällä palveluksen että he hyvin järjestyneesti pyrkivät kohtelemaan sinne leirille tällä hetkellä internoituja syyrialaisia irakilaisia ja muista maista tulleita perheitä ja ja lapsia he he haluavat tunnustuksen tästä työstä että he ovat tätä asiaa tällä tavalla hoitaneet ja heidän kanssaan keskustelut ovat olleet eri yhteyksissä hyvin rakentavia

tämmöisen leirin tulevaisuusperspektiivi siis puhutaan seitsemänkymmenentuhannen ihmisen leiristä ja sen ylläpito on erittäin kallista he tarvitsevat siihen kansainvälistä apua sitä he ovat eri yhteyksissä pyytäneet ja suomikin on näissä lääkinnällisissä ja muissa asioissa heitä auttanut pitkällä aikavälillä totta kai he toivovat tämän leirin purkautuvan se mikä itseäni huolettaa on se että myöskin erilaisen lahjonnan mahdollisen salakuljetuksen kautta se saattaa purkautua ja silloin ihmiset saattavat lähteä uusille isis alueille ja tämä on ehkä kaikkein vaarallisin skenaario joka voi tapahtua

silloin olivat ministeriöt yhtä mieltä että jos tehdään aktiivista hakemista ketä tahansa koskien se vaatii valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen tämän jälkeen minulle on jäänyt käsitys ministeri haaviston toinen joulukuuta pitämästä tiedotustilaisuudesta että on ilmeisesti tulkittu oikeuskanslerin lokakuussa tekemää kannanottoa niin että se antaisi suoran mandaatin toimia virkatoimin siis ilman valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä kun tästä on tullut toisiakin käsityksiä ministeri haavisto onko tänään voimassa oleva totuus se että

hallituksen pääministerin sijainen kulmuni tässä on ollut eri tulkintoja nyt siitä että te olette sanonut viimeksi eilen a studiossa että aikuisia ei pidä hakea jos teille tullaan esittämään että tarvittaessa on otettava myös aikuisia oletteko valmis sen mahdollisesti kuitenkin hyväksymään vaiko ette
hallitus saa nyt vastata yksi pilkku viisi minuuttia kun aika menee näin pahasti ylitse

arvoisa puhemies todellakin tämä toimintalinjaus johon tässä viittaan on käsitelty hallituksen iltakoulun yhteydessä oikeuskanslerin läsnä ollessa siihen ei ollut kenelläkään mitään huomauttamista

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja mykkäselle kysymyksestä toimintalinjaa jota tässä on todellakin antti rinteen hallituksen aikana siellä iltakoulussa se problematiikka liittyy siihen kuinka voidaan vanhempia ja lapsia tarvittaessa erottaa ja sitä on käsitelty myös oikeuskanslerin antamassa vastauksessa niihin kanteluihin joita esimerkiksi valtioneuvoston jäsenistä on tehty se toimintalinjahan on ollut se että viranomaisreittejä pitkin ensin selvitetään ja katsotaan mitä voidaan tehdä ja kuinka voidaan auttaa ja nimenomaan niin että lasten oikeudet toteutuisivat

seuraava kysymys edustaja räsänen
arvoisa herra puhemies sotamies sakari räsänen osallistui syvärin ja lapin taisteluihin muttei koskaan saanut rintamalisää koska hänellä ei ollut rintamasotilastunnusta tämä veteraani joka ei ole minulle sukua totesi että menkööt niille jotka tarvitsevat rintamalisäähän maksetaan henkilölle jolla on rintamasotilastunnus oikeus hakea tunnuksia on päättynyt ja meillä on keskuudessamme veteraaneja jotka eivät aikanaan tiedostaneet tätä tunnuksen tärkeyttä ja se jäi hakematta tai hakeminen viivästyi nimittäin tunnuksia myöntävä toimikunta on lakkautettu ja tunnusta ei ollut enää mahdollista saada mikäli ei oltu haettu sitä ennen päivää kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista

jos sotilaspassin ja kantakortin tiedot täsmäävät niin henkilölle edelleen voitaisiin jos haluttaisiin myöntää rintamapalvelustunnus kysyn aikooko hallitus korjata tämän epäkohdan

puhemies kiitos edustaja räsäselle kysymyksestä meillä todella on on henkilöitä jotka ovat olleet sodassa mutta joilla ei ole tätä rintamatunnusta kuten edustaja räsänen tässä puheenvuorossaan totesi nämä rintamatunnukset on aikanaan myöntänyt hakemuksesta sotatieteen laitos ja sotatieteen laitos on selvittänyt virkansa puolesta linnoittajakortistonsa perusteella hakijan oikeuden tähän rintamatunnukseen me olemme hallitusohjelmassa kirjanneet että sotiemme veteraanien tuki ja palvelut turvataan ja tämän kirjauksen perusteella voin voin

arvoisa puhemies nyt täytyy todeta että kiitän tästä vastauksesta joka oli ensimmäinen hyvä vastaus tällä kyselytunnilla todellakin myös

eduskuntaryhmäthän tekivät erinomaisen päätöksen tästä rintamalisän korotuksesta viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon ja oli tarkoitus ja ajatus että tämä korotus saataisiin mahdollisimman pian voimaan kun tässä nyt on tapahtunut näitä hallituksen vaihdoksia niin kysyn milloin veteraanit alkavat saada tätä korkeampaa rintamalisää milloin voitte luvata sen heille ja millä aikataululla myös selvitätte tämän

arvoisa puhemies tämä hallituksen lyhyt katkos ei vaikuta tähän päätettyyn korotukseen veteraanien osalta vaan tämä sadankahdenkymmenenviiden euron korotus tulee voimaan ensimmäinen neljättä kuten aikaisemmin on päätetty tämähän johtuu näistä järjestelmistä että tätä korotusta ei voitu vuoden alussa

mutta ensimmäinen neljättä kuten on päätetty mitä tulee tähän selvitykseen niin käynnistämme tämän selvityksen ministeriössä mahdollisimman pikaisesti ja ja tuomme sitten tiedoksi miten se

seuraava kysymys edustaja gustafsson
arvoisa puhemies vähän iloisempi asia kyselytunnille tuoreen kansainvälisen pisa tutkimuksen mukaan suomalaiset lapset nuoret ovat edelleen parhaimmistoa mitä tulee lukutaitoon eli me olemme onnistuneet pitämään tasa arvoisesta koulutuksesta aika hyvin kiinni mutta kuitenkin tutkimus osoittaa ja vahvistaa sen osin jo tiedetyn tiedon että osalla nuorista lukutaito heikkenee lujasti ja tästä seuraa se että osa nuorista ei kykene opiskelemaan ei osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan aktiiviseen kansalaisuuteen

suomi on edelleen koulutuksen huippumaa myöskin lukutaidon osalta mutta erityisenä huolena meillä on se että oppilaiden eli lasten väliset erot kasvavat ja se näkyy erityisesti lukutaidon kohdalla siinä että tulosten heikkeneminen arvioidaan olevan voimakkaasti kytköksissä siihen että lukeminen ylipäätänsä lukuharrastus on vähentynyt ja myöskin kiinnostus lukemista kohtaan on vähentynyt ja tässä tutkimuksessa peräti melkein kaksi kolmasosaa vastanneista pojista vastasi että he lukevat vain jos on pakko toimenpiteitä toisin sanoen tarvitaan hallitus on jo ryhtynyt toimeen olemme muun muassa julkistaneet haettavaksi neljän miljoonan edestä avustuksia nimenomaan lukutaidon edistämiseen kohdentuviin hankkeisiin varhaiskasvatuksessa alku ja perusopetuksen ensimmäisillä luokilla eli tämä on voimakkaasti meidän agendalla
seuraava kysymys edustaja könttä
herra puhemies iso britannia äänestää tänään parlamenttivaaleissa jotka ratkaisevat maan tulevan suunnan myös eu eron osalta ison britannian eu eroprosessin eri vaiheita on seurattu jo pitkään myös suomen eu puheenjohtajakauden aikana mikäli ison britannian eu ero tapahtuu ensi vuoden tammikuun lopussa alkavat välittömästi neuvottelut eun ja ison britannian välisestä kauppasopimuksesta millä tavalla hallitus on varautunut neuvotteluihin uudesta kauppasopimuksesta ja miten neuvotteluissa turvataan suomalaisyritysten viennin edellytysten jatkuminen isoon britanniaan ja siten myös suomalaisten työpaikkojen säilyminen

puhemies tänään tosiaan britanniassa on vaalipäivä juhlapäivä suomi on varautunut kaikkiin skenaarioihin ja kuten kuvasitte sopimusneuvotteluista varmasti tulee haastavat suomen ja eun tavoite on yksiselitteisesti se että pääsisimme sopimukselliseen eroon jos näin tapahtuu niin kaikki jatkuu kuten nytkin suomalaisten yritysten kannalta tämän siirtymäajan suomi on hyvin varautunut meidän yritykset etenkin isommat yritykset ovat ovat hyvin valmistautuneet mutta totta kai kannamme huolta pk yrityksistä tämän takia valtioneuvosto on lisännyt tiedottamista valtioneuvoston sivuilla ja käymme hyvinkin tiivistä dialogia tämä aikataulu tulee olemaan hyvin tiukka ensi vuonna ja siitäkin syystä tähän siirtymäaikaan voidaan yhden kerran vielä hakea kaksi vuotta lisäaikaa ja uskon että realistisesti tämä onnistuu mutta tiukkaa tulee tämä on hyvin poikkeuksellinen prosessi koska nyt lähdetään loitontamaan tiivistä kauppasuhdetta usein lähennetään neuvotellaan uutta nyt puretaan nyt loitonnetaan
seuraava kysymys edustaja honkasalo
arvoisa puhemies tämä viikko on historiallinen kun täysimittainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin laadukas varhaiskasvatus on tärkeä tekijä siinä että voimme ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa myöhempää oppimista varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattaminen onkin monen puolueen agendalla yksi isoimmista asioista varhaiskasvatuksen laadun takaamisessa on koulutettu ja motivoitunut henkilöstö varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja opettajat ovat avainasemassa siinä että saavutamme varhaiskasvatukselle antamamme tavoitteet arvoisa ministeri varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat arkipäivää koko maassa

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on on todella joka puolella suomea iso haaste siihen varmasti vaikuttaa moni kysymys niin vetovoima alan palkkaus kuin työolot joista opetusministeri andersson voi varmasti jatkaa lisää meillä on täällä korkeakoulupuolella kolmenlaista erilaista toimenpidettä nyt varhaiskasvatuksen on jo lisätty kaksituhattakahdeksantoista

kahdellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla jotta saadaan tuhat aloituspaikkaa lisää lisäksi katsotaan tässä tutkintotavoitteiden myötä korkeakoulujen sopimusneuvotteluissa nyt tämän vuoden aikana voidaanko millä tavalla lisätä myös sinne aloituspaikkoja toisena kokonaisuutena on katsoa kuinka alalla voidaan urakehitystä tukea ja tähän on varattu kahdenkymmenen miljoonan euron kokonaisuus jota myös tähän monimuoto ja täydennyskoulutukseen käytetään
seuraava kysymys edustaja biaudet

olemme tehneet nyt suuren teon palauttaessamme subjektiivisen päivähoito oikeuden mutta oikeuksien toteutuminen edellyttää myös että löydetään ratkaisuja myöskin ruotsinkielisten lasten tarpeisiin ruotsinkielinen väestö helsingissä kasvaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä siis kymmenessä vuodessa noin kolmeenkymmeneenkahdeksaantuhanteen yli kahdellatuhannella henkilöllä ja ja melkein puolet siitä on syntyvyyden kautta helsingin päiväkotien henkilökuntapula on kasvanut todella kriittisesti ja tämä näkyy nyt ruotsinkielisellä puolella kun puolet uusista lapsista ei saa omakielistä paikkaa miten voimme turvata lisäkoulutuksella näitten ruotsinkielisten varhaiskasvatusammattilaisten saannin
arvoisa puhemies korkeakoulujen sopimusneuvottelujen yhtenä teemana on myös tämän asian miettiminen mutta lisäksi meillä on tulossa korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelma jossa mietitään myös tätä kysymystä että kuinka ruotsinkielisten palvelut turvataan ja ja koulutuspaikat tämä tulee valmistumaan kahden vuoden päästä eli eli tähän on syytä myös varata aikaa minä tiedän että tarpeet ovat tällä hetkellä ja siksi siksi sopimusneuvotteluissa myös tätä asiaa tullaan pohtimaan vahvasti nämä sopimusneuvottelut päättyvät kesä toukokuussa ensi vuoden aikana lisäksi me mietimme myös vetovoimaselvityksen kautta sitä että millä tavalla myös ruotsinkieliset lastentarhanopettajakoulutukset vetävät ja ja mietimme sitä että että se koulutus olisi silläkin tavalla jatkossa turvattu ala

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunta käsittelee tässä mietinnössään hallituksen vuosikertomusta valitsemiensa aiheiden kautta valitut aiheet perustuvat eduskunnan voimassaolevien kannanottojen seurantaan mietinnössään valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kuusikohtaisen kannanoton näistä viisi pohjautuu vanhoihin kannanottoihin jotka löytyvät mietinnön kohdasta poistettavat kannanotot ne ovat osin osin vanhoja vanhimmat vuodelta kaksituhattayksitoista ja ne on päätösehdotuksessa päivitetty vastaamaan nykytilaa harmaan talouden torjunta tarkastusvaliokunta nosti vuonna kaksituhattaviisitoista esille tarpeen viranomaisten yhteisestä tilannekuvasta päättäjien ja kansalaisten on nyt mahdollista saada ajantasainen käsitys harmaan talouden laajuudesta torjunnasta ja ilmiöistä harmaa talous talousrikollisuus verkkosivuilta kuusi ministeriötä ja neljääntoista harmaan talouden torjuntatehtävissä toimivaa viranomaista tai organisaatiota toimittavat tietoja sivustolle valiokunnan käsitys on että viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on monin tavoin edistetty nykyisen toimenpideohjelman aikana muun muassa on säädetty tulorekisteri ja eri viranomaisille säädetyt oikeudet saada tietoa ja luovuttaa tietoja esimerkiksi rahanpesua tai henkilöiden ja yritysten taloudellista toimintaa ja julkisten velvoitteiden hoitoa koskien tämä on parantanut viranomaisten välistä yhteistyötä mahdollistanut aiempaa tehokkaamman harmaan talouden torjunnan ja ehkäissyt harmaan talouden pääsyä monille toimialoille valiokunta toteaa että työ on kuitenkin vielä kesken ja että tietojenvaihtoa voidaan edelleen parantaa tarkastusvaliokunta pitää kannatettavana viranomaisten välisten tietojenvaihdon lisäksi yleisöjulkisuuden lisäämistä velvoitteiden hoitamisesta ja tuo tässä kohtaa esiin yritystietojärjestelmän suurin uhkakuva harmaan talouden torjunnassa liittyy valiokunnan mielestä nopeasti etenevään digitalouteen ja viranomaisten kykyyn havaita ja torjua sen mukanaan tuomia ongelmia nämä liittyvät muun muassa verkkokauppojen alustoihin ja kansainvälistymiseen erilaisiin maksuvälineisiin esimerkiksi mobiilimaksaminen ja virtuaalivaluutat sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen verohallinnon arvion mukaan erilaisten digitalouden ilmiöiden aiheuttama verovaje kasvaisi kymmenen vuoden kuluessa noin neljäänsataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon mikäli tähän verovalvontaan ei saada avuksi kehittyneen analytiikan työkaluja valiokunta on mietinnössään käynyt läpi eri viranomaisten toimintaedellytyksiä ja verrannut tilannetta vuoden takaiseen siinä ei ole tapahtunut muutosta parempaan ja joiltakin osin tilanne on heikentynyt kaikille torjunnassa toimiville tahoille uusia haasteita tuovat kansainvälisyys sähköinen kauppa ja digitalisaatio viranomaiset kaipaavat lisärahoitusta muun muassa viranomaisyhteistyön tehostamiseen tietojenvaihdon teknisten rajapintaratkaisujen kehittämiseen ja analyysitoimintoihin valiokunta korostaa että harmaan talouden torjunnan tuloksellisuuden kannalta tärkeintä on turvata kyseisten viranomaisten toimintaresurssit valvontateknologian lisäksi tarvitaan myös henkilöstöresursseja näin pystytään varmistamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden verotulojen kertyminen valiokunnan mielestä on edelleen tärkeää seurata torjuntakeinojen vaikuttavuutta vaikuttavuuden mittaamista tulee jatkaa sen haastavuudesta huolimatta luoda mittareita sekä kehittää tietojen keräämistä ja tilastointia tarkastusvaliokunnan kannanotto kohdaksi yksi valiokunta esittää että eduskunta edellyttää että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa seuraavaksi nuorten syrjäytymisestä tässä kohden valiokunta tarkasteli miten sen aloitteesta syntyneen nuorten syrjäytymistä koskevan kannanoton toimeenpano on edennyt merkittävä ongelma on ettei millään taholla ole kokonaisvastuuta nuorten hyvinvoinnista ja sen edistämisestä lasten nuorten ja perheiden asioita hoidetaan segregoituneesti valiokunnan mielestä lasten nuorten ja perheiden palveluissa ja tuessa tarvitaan kokonaisvaltaista koordinaatiota ja selkeä vastuunkantajataho ongelmia aiheutuu myös toimenpiteiden ja niiden rahoituksen lyhytjänteisyydestä hankeperusteinen ja lyhytaikainen rahoitus on huonosti soveltuva lisäksi hankerahoitus edellyttää aina uusien kehittämiskohteiden ideoimista vaikka käytössä olisi jo vaikuttavaksi osoittautuneita toimintamalleja painopisteen siirtyminen ennalta ehkäisevään toimintaan useat valiokunnan kuulemat asiantuntijat toivat esiin ettei lasten ja nuorten ongelmiin kyetä edelleenkään tarttumaan varhaisessa vaiheessa avun viivästyessä ongelmat pääsevät pahenemaan ja kasautumaan nuoria ja heidän tarpeitaan ei ole huomioitu riittävästi lapsi ja perhepalveluita uudistettaessa vaan työ on suunnattu etenkin perheiden ja alakouluikäisten sekä sitä nuorempien tukeen tarkastusvaliokunta painottaa että palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomiota nuorten tarvitsemien palvelujen saatavuuteen saavutettavuuteen ja oikea aikaisuuteen tarkastusvaliokunta on erittäin huolestunut siitä että viimeisten kahdeksantoista vuoden aikana kiireellisten sijoitusten määrä on viisinkertaistunut mielenterveys ja päihdepalvelujen saatavuus lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen sillä palvelut on hallinnollisesti sijoitettu terveydenhuollon sivistystoimen sekä sosiaalihuollon alaisuuteen lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ei kyetä riittävästi hoitamaan perustasolla mikä kuormittaa ja ruuhkauttaa erikoissairaanhoitoa tarkastusvaliokunta pitää ensiarvoisen tärkeänä että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut saadaan toimiviksi perustasolla ja matalalla kynnyksellä vakavaa on että kunnat sijoittavat lapsia sijaishuoltoon tarvittavien mielenterveyspalveluiden puuttuessa valiokunta ei pidä tätä hyväksyttävänä eikä valtion tarkoituksenmukaisena toimintana tiedonkulku viranomaisten välillä tiedonkulussa viranomaisten välillä on edelleen puutteita salassapitosäännökset eivät kuitenkaan estä ammattilaisten välistä yhteistyötä lasten nuorten ja perheiden palveluissa tiedonkulun ongelmat johtuvat useammin puutteellisesta lainsäädännön tuntemuksesta kuin itse lainsäädännöstä tarkastusvaliokunta pitää tärkeänä että viranomaisten osaamista tiedonkulun turvaamiseksi parannetaan koulutuksen ja ohjeistuksen avulla nuorten osallisuus valiokunnan asiantuntijakuulemisissa nousi vahvasti esiin nuorten osallisuuden tärkeys sekä toisaalta nuorten siinä kokemat puutteet nuorten palvelukokemuksissa toistuvat usein mitätöimisen ja vähättelyn sekä syrjään jäämisen ja sivuutetuksi tulemisen kokemukset nuori tulee kohdata ja häntä tulee kohdella yksilönä tarkastusvaliokunta kiinnittää huomiota siihen ettei tietoa nuorten palvelukokemuksista tai tyydyttämättömistä palvelutarpeista ole saatavilla tiedot palveluiden laadusta ovat vähäisiä sitten rakennusten kosteus ja homeongelmat toimenpiteet rakentamisen laadun parantamiseksi ja kosteus ja homevaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi eivät ole mielestä riittäviä ongelmat nousevat jatkuvasti esiin sekä julkisissa rakennuksissa että uudisrakentamisessa myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut tarkastusvaliokunnan vuonna kaksituhattakolmetoista mietinnön ja eduskunnan kannanottojen jälkeen vuonna kaksituhattakahdeksantoista aloitettu laaja ja poikkihallinnollinen terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hanke on jatkossa tärkeä eduskunnan kannanottojen toteuttamisessa hankkeen kipupisteenä on kuitenkin resurssien vähäisyys suhteessa ongelman laajuuteen valiokunnan käsityksen mukaan hankkeelle on varattu liian vähän määrärahoja ja henkilöresursseja jotta hanke lähtisi tuloksellisesti liikkeelle ja asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa asiantuntijakuulemisen perusteella kunnat eivät selviä sisäilma asioiden hallinnasta ilman taloudellisia kannustimia kunnat tarvitsevat myös laajalti opastusta sisäilmakysymyksissä terveet tilat hankkeeseen on on ehdotettu lisättäväksi useita kuntien toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita näiden kustannusvaikutuksiksi on arvioitu kolme pilkku viisi viiva neljä pilkku viisi vuodessa nykyinen määräraha hankkeelle on yksi pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa tarkastusvaliokunta on pitänyt välttämättömänä että alan osaamista ja koulutusta parannetaan jotta alan asiantuntijoita oli riittävästi esimerkiksi ympäristöministeriössä ei ole ajoittain ollut yhtään sisäilmaongelmiin erikoistunutta asiantuntijaa ja pätevän asiantuntijan löytämisessä on ollut vaikeuksia sisäilmaongelmien vähentämisessä olisi tärkeää lisätä monitieteellistä tutkimusta tällöin sisäilmakysymyksiä hallittaisiin kokonaisvaltaisemmin vähennettäisiin nykyisin vallitsevaa tietojen ristiriitaisuutta ja vastakkainasettelua viestinnän tulisi perustua luotettavaan tutkimustietoon tarkastusvaliokunnan kannanotto kohdaksi neljä kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hankkeen konkreettisista tuloksista ja arvioi hankkeen vaikuttavuutta sitten lopuksi vielä ulkoministeriön tietoturvasta tarkastusvaliokunta kiinnitti mietinnössään hallituksen vuosikertomuksesta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista huomiota ulkoministeriön toimintaympäristön muutoksiin ja erityisesti tietoturvariskeihin käsitellessään vuoden kaksituhattakahdeksantoista vuosikertomusta tarkastusvaliokunta on pyrkinyt selvittämään mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ulkoasiainhallinnon tietoturvan parantamiseksi tietoturvan parantamiseksi tarkastusvaliokunta pitää hyvänä että ulkoministeriölle on osoitettu määrärahat tietoturvallisuuden kehittämiseen tarkastusvaliokunta kiinnittää edelleen huomiota tietoteknisen henkilöstön riittävyyteen koko henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen kehittämiseen sekä edustuston tilaratkaisuihin tietoturvan varmistamisessa valiokunta pitää tärkeänä että tietoturvaa edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ulkoministeriön koko organisaatiossa kaikilla tasoilla viimeinen ehdotus kannanottokohdaksi viisi kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa toimenpiteitä ulkoasiainhallinnon tietoturvajärjestelyjen parantamiseksi ja raportoi niistä hallituksen vuosikertomuksessa lopuksi haluan vielä kiittää valiokuntaa erinomaisen hyvästä yhteistyöstä ja osallistumisesta tämän mietinnön

kiitos puheenjohtaja outi alanko kahiluodolle esittelystä se oli sen hengen mukainen mikä valiokunnassa on ja valiokunnassa meillä on semmoinen perinne että siellä ei äänestellä yleensäkään ja ja nämäkin asiat käsiteltiin hyvässä hengessä ja sillä tavalla henki oli sellainen kuin puheenjohtaja tässä esitteli perusteellisessa esittelypuheenvuorossa käytiin asiat lävitse haluan kuitenkin muutaman asian nostaa ja ne koskevat nimenomaan tätä kohtaa nuorten syrjäytyminen valiokunta otti kantaa mietinnössään nuorten syrjäytymiseen ja meillä on tiedossa että suomessa on yli kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta se on niin merkittävä ongelma että siltä ei kerta kaikkiaan voi ummistaa silmiä valiokunta toteaa että hyvä yleissivistys ja koulutus ovat keskeisiä edellytyksiä sille että nuoret pääsevät työelämään ja ylipäätään elämään mukaan mutta se ongelma on nyt siinä että jopa kymmenesosalla peruskoulun päättävistä nuorista jää saamatta sellainen kirjoitus ja lukutaito joka mahdollistaa jatko opinnot ja sitä kautta työelämään siirtymisen ja me tiedämme myös että syrjäytymisriski on viisinkertainen jos ei ole perustason jälkeistä tutkintoa no nyt kun vedän tätä faktaa vähän yhteen ja sanon vielä sen että joka vuosi noin kuusituhatta nuorta on päättämässä peruskoulua ilman kirjoitus ja lukutaitoa ja ääripäät erkaantuvat niin nyt kun hallitusohjelmassa sanotaan että oppivelvollisuusikää ollaan korottamassa kahdeksaantoista vuoteen niin tässä tilanteessa toivoisin että aivan erityinen huomio kiinnitetään siinä nivelkohdassa niihin nuoriin jotka eivät ole saaneet riittävää kirjoitus ja lukutaitoa kun sitä oppivelvollisuutta lisätään näistä nuorista pitää ottaa koppi katsoa missä ne ongelmat ovat onko siellä taustalla

onko maahanmuuttotausta onko rikkinäinen lapsuus muista syistä oppimisvaikeuksia mitä tahansa se kirjoitus ja lukutaito täytyy saada tyydyttävälle tasolle muuten jatkokoulutusmahdollisuuksia ei ole ja sitä kautta syrjäytymisriski kasvaa ja sitten toinen asia mihin puheenjohtaja kiinnitti kanssa huomiota on tämä hallinnon siiloutuminen meillä on hyvää tarkoittavia ministereitä hyvää tarkoittava hallitusohjelma hyvää tarkoittavia virkamiehiä mutta ongelma on se että nuorten asioista ei oteta sellaista kokonaiskoordinaatiota asioita käsitellään okmssä stmssä ja temissä ja jos niissä epäonnistutaan niin sitten seuraavat vaiheet ovat

koordinaatiota kaivattiin asiantuntijakuulemisissa se voi olla okmllä tai se voi olla valtioneuvoston kanslialla mutta kokonaisvaltainen ote tarvitaan

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunta otti hallituksen vuosikertomuksessa käsitelläkseen neljä valiokunnan puheenjohtajan edellä käyttämässään puheenvuorossa mainitsemaa asiaa tarkempaan tarkasteluun ja ja tässä puheenvuorossa käsittelen nyt vain yhtä eli harmaan talouden sillä sillä on merkittävä rooli myös valtiontalouden kannalta harmaan talouden selvitysyksikön viranomaisille tekemän kyselytutkimuksen mukaan harmaa talous on erittäin yleistä ja se on jopa yleistynyt toisaalta torjuntamahdollisuudetkin ovat samalla parantuneet ja tähän ovat vaikuttaneet muun muassa tiedonsaantioikeuksien parantuminen ja viranomaisten välinen yhteistyö yhteistyö on mahdollistanut aiempaa tehokkaammin harmaan talouden torjunnan ja ehkäissyt harmaan talouden pääsyä monille toimialoille valiokunnassa totesimme kuitenkin että tämä työ on vielä pahasti kesken ja että tietojenvaihtoa voidaan edelleen parantaa ja sen takia valiokunta edellyttääkin että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa puhemies harmaan talouden torjunnassa digitalisoituva taloushallinto tulee asiantuntijoiden mukaan mahdollistamaan reaaliaikaisen taloustiedon hyödyntämisen ja myös hallitusohjelmaan on kirjattu että yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön sähköinen kuitti ja lasku valiokunta pitää tärkeänä että digitaalisia e kuitteja tuottavat kassajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön osana hallitusohjelmaan sisältyvää taloushallinnon uudistamista ja käyttöalan tulee olla mahdollisimman laaja uudet ilmiöt kuten digimaailma alustatalous järjestäytynyt rikollisuus ja kansainvälistyminen kansainvälistyminen ovat suurimpia uhkakuvia harmaan talouden torjunnassa keskeinen kysymys onkin miten nopeasti etenevässä digitaloudessa mahdollistuu viranomaisten ja torjua uusia ongelmia ongelmat liittyvät muun muassa verkkokauppojen alustoihin ja kansainvälistymisiin erilaisiin maksuvälineisiin sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen verkkokaupan harmaalla taloudella taloudella jolloin maksamatta jätetään lakisääteiset maksut tai verot on monenlaisia rajapintoja myös talousrikollisuuteen näitä ovat erilaiset maksuvälinepetokset rahanpesu identiteettivarkaudet verorikosyhteydet tullimaksujen kiertämiset sekä kirjanpito ja väärennysrikokset verkkokaupan voi liittyä myös korruptiota pimeän työn välittämistä salakuljetusta ja kuittikauppaa verkkokauppa saattaa toimia myös täysin verotuksen ja muiden lakisääteisten velvoitteiden ulkopuolella verohallinto on arvioinut erilaisten digitalouden ilmiöiden aiheuttamaa verovajetta ja tullut siihen johtopäätökseen että digitalouden verovaje kasvaisi kymmenen vuoden kuluessa noin neljäänsataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon mikäli verohallinto ei pysty kehittämään

jonka resurssit ovat vähentyneet vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien neljällätoista henkilötyövuodella yritysveroyksikön harmaan talouden torjunnan työjonossa on tällä hetkellä vuoden työt odottamassa tekijöitä poliisin avoinna olevien talousrikosten juttumäärä on puolestaan korkeampi kuin koskaan aikaisemmin vuonna kaksituhattakahdeksantoista niitä oli kaksituhattaviisisataakahdeksan ja syyskuussa kaksituhattayhdeksäntoista jo

pääkaupunkiseudun poliisilaitosten talousrikosyksiköiden rekrytointiongelmat yhdistettynä korkeisiin juttumääriin ja lisääntyneisiin yli kaksikymmentäneljä kuukautta vanhojen juttuihin ovat pahentaneet yksiköiden tilannetta tämä on siinä mielessä kummallinen tilanne kun huomioidaan että talousrikostutkijoiden työ on tuottavaa toimintaa esimerkiksi poliisi on saanut rikoshyötyä pois seuraavasti neljätoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa vuonna viisitoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa vuonna

neljä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja vuonna kaksituhattayhdeksäntoista syyskuun loppuun mennessä jo yli kaksikymmentä miljoonaa euroa poliisi on myös kehittänyt rahakoiratoimintaa jonka avulla on rahakoirat ovat löytäneet etsinnöillä käteistä rahaa noin yksitoista miljoonaa euroa nämä ovat minun mielestäni isoja rahasummia myös tullin resurssitilanne on huono tulli ei ole saanut vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen erillisiä määrärahoja harmaan talouden torjumiseksi tullista on vähennetty vuodesta kaksituhattakuusi vakinaista tämän lisäksi kaksisataaviisi henkilöä on siirtynyt tehtäväsiirtojen yhteydessä muualle nykyinen rahoituskehys ei tullin mukaan mahdollista tarvittavan uuden valvontatekniikan hankkimista toiminnan uudistamista eikä nykytasoista harmaan talouden torjuntaa ja verovalvontaa vuonna kaksituhattakahdeksantoista tullin tilastoimina paljastettuja veropetosrikoksia oli tuhatkaksisataayhdeksänkymmentäneljä ja vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista tullin talousrikostorjunta tuotti satayhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa arvoisa puhemies viranomaisten toimintaedellytyksissä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi ei näytä tapahtuneen viime vuoteen verrattuna muutosta parempaan suuntaan ja joiltakin osin tilanne näyttää jopa heikentyneen onneksi hallitusohjelmaan on sisällytetty myöskin euromääräisiä lisäpanostuksia ja niiden vaikutuksia ei tietysti tässä vaiheessa vielä pystytä arvioimaan resurssien leikkaaminen tarkoittaa viranomaisten resurssien sopeutustoimia ja valvonnan tason laskua tämä puolestaan vaikeuttaa koko harmaan talouden torjunnan viranomaisketjun toimintaa ja uskottavaa viranomaisyhteistyötä resurssipuutteiden takia määrällinen määrällinen valvonnan taso voi laskea kiinnijäämisriski ja valvonnan reaaliaikaisuus heiketä piiloon jäävän harmaan talouden osuus nousta ja viranomaisten valvontaprosessit pidentyä perinnän ja rikoshyödyn takaisinsaantia koskevat tulokset voivat tippua nykyisestä kasvattaen verovelkojen ja samalla myöskin kokonaisverovajeen määrää eli tähän asiaan kiinnittää lisääntyvää huomiota myöskin valtiontalouden näkökulmasta

arvoisa

ei kävisi liian nopeasti nostan sipilän hallituksen kaudelta muutaman asian joilla on merkitystä tähän hetkeen ja tulevaan päätöksentekoon kiitän sipilän hallitusta neet nuorten määrän vähenemisestä neet nuoret ovat kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaita nuoria jotka ovat pudonneet työn koulutuksen ja tukitoimien ulkopuolelle heitä oli hallituskauden alussa viisitoista prosenttia ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista määrä oli laskenut yhteentoista pilkku kahdeksaan prosenttiin lukumääräisesti tämä tarkoittaa neljäätoistatuhatta nuorta erityisesti nuorten miesten tilanne on parantunut vuodesta kaksituhattaviisitoista jolloin miehistä kuusitoista pilkku kuusi prosenttia oli työn ja koulutuksen ulkopuolella vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa luku oli pudonnut yhteentoista pilkku seitsemään prosenttiin hallituskauden toimenpiteet ja vahva työllisyyskehitys ovat ehkäisseet osaltaan nuorten syrjäytymistä suuret kiitokset juha sipilän hallitukselle tästä teosta marinin hallituksen on hyvä jatkaa tästä eteenpäin yksi tärkeä toimenpide oli ohjaamo toiminnan vakinaistaminen ohjaamot ovat kaikille alle kolmekymmentä vuotiaille tarkoitettuja paikkoja joissa saa maksuttomasti apua ja tukea monenlaisiin asioihin niin opiskeluun työllistymiseen asumiseen terveyteen kuin elämänhallintaankin asiantuntijat tukevat nuorta samassa paikassa samalta luukulta tiiviissä yhteistyössä palveluprosessi nopeutuu ja sujuvoituu viime vuoden lopulla suomessa toimi kuusikymmentä ohjaamoa joissa työskenteli vähintään yhtenä päivänä viikossa kuusisataa henkilöä tämä määrä nousi viime vuoden aikana sadalla henkilöllä palveluja käytettiin kasvokkain sataneljäkymmentätuhatta kertaa ja seitsemänkymmentätuhatta asiointikertaa sisälsi sisälsi myös tärkeää ryhmässä toimimista arvoisa puhemies paljon on edelleen tehtävää koska syrjäytyneitä nuoria on liikaa ja jokainen on liikaa oikeita asioita on tehty mutta niitä tulee jatkaa hallitusohjelman puitteissa painopisteen tulee muuttua ennaltaehkäisevään suuntaan jotta jotta onnistumme tässä kokonaisvastuu nuorten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä tulee osoittaa yhdelle taholle kuten valiokunnan puheenjohtaja alanko kahiluoto monipuolisessa esittelyssään jo sanoi eri sektorit tulee saattaa yhteistyöhön ja toimimaan yhdessä toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä järjestöjen ja kuntien järjestämä nuoristyö on tällaista pitkäjänteistä työtä näitä hyväksi havaittuja toimintamalleja tulee vahvistaa hanketyyppisestä toiminnasta tulee päästä pysyvämpään toimintaan ja rahoitukseen eli siirrytään korjaavasta toiminnasta entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan tämä tulee ottaa huomioon viemme sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmämme uudistuksen viimein maaliin tällöin tulee levittää uudistuksen yhteydessä tähänkin liittyviä hyviä käytäntöjä jalostaa niitä eteenpäin ja kokeilla niitä suunnitelmallisesti arvoisa puhemies meidän tulee tarttua lasten ja nuorten ongelmiin riittävän varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi mielenterveyspalveluita tulee saada siirrettyä riittävässä määrin peruspalveluihin tarkastusvaliokunta painotti raportissaan että meidän tulee kiinnittää huomiota niin nuorten palvelujen saatavuuteen saavutettavuuteen kuin oikea aikaisuuteenkin on hienoa että osana lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jokaisen maakunnan alueella on kehitetty perhekeskuksia ja niiden toimintaa perhekeskukset vähentävät palvelujen hajanaisuutta ja parantavat palvelujen saatavuutta asiantuntijoiden mukaan nuorten tarpeet tulisi niissä ottaa aikaisempaa enemmän huomioon jos nuorella on heikentynyt toimintakyky heikko lukutaito heikot verkostot ja niukasti tietoa hän ei löydä avun lähteille lasten ja nuorten palvelut tulee tuoda lasten arkiympäristöön esimerkiksi koulujen yhteyteen

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia joilla vastataan käsittelyssä olevan vuosikertomuksen esiin nostamiin haasteisiin nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on kompleksinen viheliäinen ongelma johon kietoutuu monia erilaisia asioita siksi sitä pitää ratkaista monen ministeriön yhteistyönä niin kuin edellä jo on puhuttu

oppivelvollisuuden laajentamisella pyrimme ottamaan kopin kaikista nivelvaiheen nuorista rinnalle tarvitaan toki myös täsmätoimia opiskelijahuollon tehostamista perustaitoihin satsaamista perheiden tukemista ja koko koulupolun kehittämistä

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat käsittelyssä on tarkastusvaliokunnan mietintö hallituksen vuosikertomukseen kaksituhattakahdeksantoista tämä valiokunnan mietintö ottaa kantaa hyvin tärkeisiin ja hyviin asioihin tiedän valiokunnan puheenjohtaja alanko kahiluoto olette hyvin paljon nuorten asialla ja on hienoa että täällä kommentoidaan nuorten syrjäytymistä se on ikuinen asia meillä suomessa ja se on myös ikuinen ongelma millä tavalla voisimme toimia niin että yksikään nuori ei aika murheellista lukea täältä mietinnöstä tällainen lause asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi ettei kansallisella tasolla tiedetä tarkkaan miksi nuoria ajautuu kasvavissa määrin lastensuojelun asiakkuuksiin ja mitkä kaikki tekijät tähän vaikuttavat

koululaiset opiskelijat voivat oikeasti mennä sinne eri vastaanotoille me puhumme myös resursseista tarvitsemme koulupsykologeja kuraattoreita kuulevia aikuisia aikuisia perussuomalaiset ovat esittäneet muun muassa espoossa psykiatrisia sairaanhoitajia lähihoitajia sinne koulumaailmaan päiväkotimaailmaan kuuleviksi korviksi koska on tärkeää että nuori juttelee

arvoisa herra puhemies haluan nostaa muutaman asian myös esille tästä itse hallituksen kertomuksesta kaksituhattakahdeksantoista mehän katsomme nyt niin kuin taaksepäin menneisyyteen ja juuri tuolla samalla ajankohdalla syyskuussa kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä on päivätty meidän sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto jonka annoimme tähän liittyen samalla kuulimme myös uutisen mikä liittyi omaishoitoon ja kärkihankkeeseen

siinä paljastui että rahat kohdentuivat huonosti puolet kunnista vastasi että määrärahalla ei ollut vaikutusta tai sitä ei oltu ohjattu omaishoitoon se oli noin kolmesataa miljoonaa euroa minkä kunnat saivat kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista omaishoidon kehittämiseen kaksikymmentäkolme kuntaa kertoi että lisäraha meni omaishoitoon ja sataviisi kuntaa kaiken kaikkiaan vastasi nämä juurikin siinä syyskuussa samalla päivämäärällä asiasta uutisoi muun muassa ilta sanomat ja omaishoitaja sanoi siinä väsyneenä kaksikymmentä vuotta olen ollut omaishoidossa mukana mikään asia ei ole ikinä mennyt maaliin ei mikään mikään ei muutu tämäkin on kyllä lohdutonta kuulla että omaishoitajat kokevat tilanteen olevan tällainen tulisiko korvamerkattu raha palauttaa niin että kun sinne kuntaan annetaan rahaa vaikkapa omaishoitoon se menisi oikeasti sinne kohteeseensa toivottua kustannusten kasvun hillitsemistä on tietysti helppo saavuttaa kun vaihtoehtoja ei ole muita tarjolla kustannuksista on haettu säästöä muun muassa omaishoidolla viime aikoina aiheen ympäriltä uutisoidut hyvin murheelliset tragediatkin sen meille osoittavat että välttämättä se ei aina ole onnistunutta kukaan ei kiellä etteikö olisi kustannustehokasta että yhdeksänkymmentä vuotias vanhus toimii puolisonsa omaishoitajana mutta kuinka oikein se itse asiassa on puhutaan hieman siitä etiikasta voiko yhdeltäkään vanhukselta edes siltä ulospäin pirteältä ja omatoimiselta todella aidosti odottaa kykyä tasapainoiseen ja erittäin vaativaan ympärivuorokautiseen huolenpitoon tilannetta ei vuosikertomuksessa mainitulla asiakas ja palveluohjauksella korjata vaan resursoimalla todellista konkreettista apua iäkkäiden omaishoitajien arkeen kotona kyllä me kaikki varmasti olemme tässä samaa mieltä on harmillista että kärkihankkeen tavoite yhdenvertaisuudesta ei tässä asiassa toteudu avun saanti riippuu pitkälti siitä missä päin suomea ja missä kunnassa omaishoito tapahtuu kuntien resurssit ovat erilaiset ja tarvittavan avun saaminen saaminen yhdenvertaisesti on tällä hetkellä lähes mahdotonta vuosikertomuksessa mainitaan että hankkeessa tehdyillä toimenpiteillä on saatu aikaan oikeansuuntaista kehitystä mutta tavoitteen saavuttaminen kokonaisuudessaan on pidempi prosessi ja siihen vaikuttavat monet toimet on hyvä että tämä on mainittu siellä kertomuksessa ja on tärkeää että me kuulemme sen ja viemme sitten asioita eteenpäin ehkä paremmalla paremmalla tavalla mutta millä tavalla kärkihankkeessa mainittu yhdenvertaisuus ja parempi koordinointi otetaan tulevaisuudessa huomioon syy miksi puhun tästä hallituksen kertomuksesta liittyen tähän kärkihankkeeseen on juuri se että syyskuussa saimme kuulla että omaishoitajat kokevat että he eivät ole nähneet näitä rahoja liittyen omaishoidon kehittämiseen eli on tärkeää että emme unohda heitä jos laitoshoidon sijaan kotona tapahtuvan hoidon painottamisella on tarkoitus myös tulevaisuudessa hillitä kustannusten kasvua mitkä ovat ne omaishoitoon tehtävät panostukset ja toimet joilla tämä mahdollistetaan ilman että itsekin iäkkäät omaishoitajat uupuvat ja palavat loppuun tehdessään tätä erittäin ja raskasta työtä se on työtä joka on heidän viimeinen palveluksensa niin omaisille kuin myös yhteiskunnallekin me katsomme taaksepäin kaksituhattakahdeksantoista kertomukseen mutta pidetään huoli siitä että tulevaisuudessa kertomukset olisivat sitä että että näillä tehdyillä toimilla on ollut vaikuttavuutta ja merkittävyyttä ja ja oikeasti me näemme ne omaishoitajat

mietintö ei nyt siihen ota kantaa mutta on erittäin tärkeää että me saamme myös vastauksia hallitukselta siitä millä tavalla sote uudistus tulee etenemään siinähän kävi niin viime kaudella kahdeksas kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista puhemiesneuvosto totesi että sipilän hallituksen eronpyynnön vuoksi eduskunnalla ei ollut edellytyksiä käsitellä maakunta ja sote uudistusta elikkä maaliskuussa kaksituhattayhdeksäntoista ne olleet lakihankkeet raukesivat nyt olisikin tärkeää että kuulemme mitä on tulossa kuin myös liittyen nuoriin nuorten syrjäytymiseen terapiatakuuseen ja siihen että millä tavalla turvaamme sen että yksikään nuori meillä ei syrjäydy tulevaisuudessa kyllä me olemme sen velkaa nuorille sitten täällä mietinnössä nostetaan vielä esille tämä yhteyshenkilön nimeäminen nuorelle se on erittäin tärkeää täällä on mainittu syrjäytymisriski on maahanmuuttajanuorilla kyllä minä näkisin että kaikilla nuorilla jos he eivät tule kuulluksi tai nähdyksi on syrjäytymisriski siellä koulussa samoin koulukiusaamis ja koulupudokkuusriski tavallaan täällä on nostettu lukutaito esille nämä ovat sellaisia syitä mitkä vaikuttavat myös koulupärjäämiseen itse kannan suurta huolta sähköisen maailman lisääntymisestä ja digikirjoista ja siitä että kaikki tapahtuu sähköisesti koska nuoret ovat olleet yhteydessä ja kertoneet että he toivoisivat myös että voisivat lukea tavallisia kirjoja että kaikki ei olisi siellä tietokoneella nythän kaikki kokeet ylioppilaskirjoitukset kaikki tapahtuu siellä sähköisesti arvoisa puhemies kiitoksia

arvoisa puhemies

ja homeongelmista laajan mietinnön vuonna kaksituhattakolmetoista silloin arvioitiin esimerkiksi että noin kuusikymmentäkaksituhatta viiva yhdeksänkymmentäneljätuhatta peruskoululaista ja kaksitoistatuhatta viiva kahdeksantoistatuhatta lukiolaista altistuu päivittäin kosteus ja homevaurioille tarkastusvaliokunnan vuonna kaksituhattakaksi julkaistun rakennusten kosteus ja homeongelmia koskevan tutkimuksen mukaan merkittävien kosteus ja homevaurioiden terveyshaittakustannukset ovat noin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron luokkaa vuodessa

ja miten home ja kosteusvauriot sairastuttavat ihmisiä siksi monitieteelliseen tutkimukseen on panostettava aiempaa enemmän arvoisa puhemies hallituksen keino ratkoa näitä ongelmia on jo edellisen hallituksen käynnistämä kymmenvuotinen terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hanke hanke on mutta sen kunnianhimon tasoa on nostettava kuten hallitusohjelmaan kirjattiin tarkastusvaliokunta edellyttää että hallitus raportoi jatkossa hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hankkeen konkreettisista tuloksista ja arvioi hankkeen vaikuttavuutta tämä korostaa osaltaan hankkeen merkitystä ja kiitos tästä valiokunnalle kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi tarkastusvaliokunta katsoo että terveet tilat hankkeelle on varattu liian vähän määrärahoja ja ja henkilöresursseja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin hankkeelle on varattu rahaa yksi pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa ja rahan riittävyyttä onkin tarpeen seurata ja tarvittaessa varauduttava lisärahoitukseen edelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja totesi että kunnat tarvitsisivat myös lisätukea sisäilmaongelmien ratkomisessa kuntaliitto on arvioinut että lisärahoituksen tarve olisi kolme neljä pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa me kuntapoliitikot jos jotkut tiedämme kuinka suuri paine kunnilla on korjata sisäilmaongelmaisia kouluja päiväkoteja ja terveyskeskuksia yksin espoo satsaa kouluihin ja päiväkoteihin kymmenen vuoden aikana liki miljardi euroa josta suuri osa kuuluu sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaamiseen ja korvaamiseen uusilla uusilla terveillä rakennuksella myös valtion on kannettava vastuunsa terveellisistä ja turvallisista työskentelytiloista esimerkiksi osassa poliisin ja rajavartiolaitoksen valtion senaatti kiinteistöjen toimitiloissa on vakavia sisäilmaongelmia kaksikymmentä prosenttia poliisin henkilöstöstä on työskennellyt sisäilmakohteiksi luokitelluissa toimitiloissa joita on yhteensä rajavartiolaitoksen toimitiloista sisäilmakohteita on kaksikymmentäkaksi joista puolissa henkilöstöä on jouduttu siirtämään toimintamenot eivät mahdollista edes akuutteja peruskorjauksia sisäilmaongelmien korjaamisen lykkääminen käy julkishallinnolle kalliiksi halvimmalla päästään kun rakentamisen laatua ja valvontaa parannetaan sekä sen vastuita tarkennetaan ja ongelmiin tartutaan viipymättä arvoisa puhemies kun puhutaan sisäilmaongelmista ei voida sivuuttaa kysymystä rakentamisen laadusta hallitusohjelman mukaan rakentamisen laatua ja valvontaa parannetaan sekä selkiytetään vastuita erityisesti käynnissä olevan maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä lakiin onkin saatava selkeät pykälät siitä kenelle vastuu rakennusvirheistä ja niiden korjaamisesta kuuluu myös energiatehokkaamman rakentamisen ratkaisuja kehitettäessä kehitettäessä on huomioitava niiden vaikutukset sisäilmaan lopuksi nostan esiin vielä hallitusohjelman tärkeät kirjaukset sisäilmaongelmista sairastuneiden auttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti tullaan selvittämään millaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat muun muassa miten valtio voisi tukea rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista ja puhtaiden asuntojen rakentamista sisäilmasta sairastuneille lisäksi selvitetään onko tarvetta vahvistaa sisäilmaongelmaisen talonostajan oikeusturvaa velvoittavalla lainsäädännöllä sekä yksityisten omistamien asuinrakennusten korjausavustusten tarpeellisuutta ja reunaehtoja tällainen avustushan aikanaan oli mutta se on poistettu tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan kautta erillisellä vn teas hankkeella joka on nimeltään sisäilmaongelmista sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen selvitysten on määrä valmistua toukokuuhun kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä onkin tärkeää että löydämme tällä hallituskaudella kestävät ratkaisut niin rakentamisen laadun parantamiseen kuin sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten auttamiseen tähän tarvitaan laajaa eri tahojen välistä kumppanuutta ja yhteistyötä ja on tärkeätä että tarkastusvaliokunta osaltaan seuraa tämän työn etenemistä

herra puhemies jälleen kerran tarkastusvaliokunta on tehnyt hyvää ja arvokasta työtä kiitos puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja koko valiokunnalle hienoa työtä itse pidän kovasti tarkastusvaliokunnasta siksikin että siellä on tämä henki mitä kuvattiin ei äänestetä vaan katsotaan asioita laajakantoisesti ja pitkälle tulevaisuuteen hyvin usein ne teemat joita tarkastusvaliokunta on

tämän eduskunnan hyvin tärkeä valiokunta minusta on hyvä että tässä mietinnössä nimenomaan korostetaan niitä teemoja jotka ovat olleet näitä kantavia teemoja täällä on tullut hyviä puheenvuoroja tästä sisäilma asiasta ja kyllä minä muistan kun aikanaan tarkastusvaliokunta teki laajan toimenpideohjelman nimenomaan sisäilmaongelmien torjumiseksi minusta tuli vähän sen jälkeen puhemies ministeri joka vastasi asuntoasioista samalla tämän koko ohjelman koordinoinnista vaikka toimenpiteitä oli useissa ministeriöissä muistan aina kun kävin puhumassa kentällä kuinka innokkaasti kerroin että kyllä on hienoa kun tarkastusvaliokunta eduskunnassa on antanut nämä terveiset meille ministeriöön eli kyllä kyllä nämä vakavasti on otettu ja hyvä että tätä on nyt edelleen pidetty merkittävällä tavalla pinnalla samoin esimerkiksi teema harmaasta taloudesta sehän on ihan mielettömän tärkeä vielä tänä päivänä me kaikki tiedämme kuinka tärkeää on että meille kertyy verotuloja jotta voimme pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaamme rahoittaa sen palveluja koulutusta kaikkea on hyvä että edelleen tämän asian parissa valiokunta oman painavan sanansa sanoo muun muassa edustaja mäkisalo ropponen hyvin kertoi sisällöstä tältä osin ja mielestäni se on erittäin tärkeää muuten siinä naapurihuoneessa verojaostossa olemme juuri hiljan saaneet kasaan parikin sellaista

nuorten asiaa ja paneutui siihen kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeää että tätä asiaa pidämme yllä ja katsomme että meidän nuorillamme on hyvä tulevaisuus esimerkiksi puheenjohtaja esitteli muun muassa ennaltaehkäisystä mistä kirjoitetaan että ongelmia pitää voida ennaltaehkäistä tätä päivää paremmin ja siksi näen itse hyvin tärkeänä esimerkiksi että hallitusohjelmassa on kirjaus

arvoisa herra puhemies omasta puolestani haluan myöskin kiittää tarkastusvaliokuntaa tuosta hyvästä työstä tuosta hyvästä mietinnöstä mikä meillä on tämän hallituksen vuosikertomuksen kaksituhattakahdeksantoista yhteydessä käsillä tässä on tarkastusvaliokunta nostanut todellakin monta tärkeätä asiaa ja itse haluan puuttua oikeastaan muutamaan ainoastaan oikeastaan tuo kohta kuusi nämä erikoisvaliokuntien lausunnot

viittaavat tuohon hallituksen vuosikertomukseen ovat suhteellisen lyhyitä lausuntoja ja niissä otetaan esille ainoastaan niitä

lausumia jotka pidetään voimassa ja jotka on jo poistaa suhteellisen iäkkäitäkin lausumia taitavat olla vanhimmat vuodelta kaksituhattaneljä viiva kaksituhattaviisi ja itse toivoisin että niihin kiinnitettäisiin myöskin huomiota ja että niitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin etteivät nämä aina vuodesta toiseen täällä uusiutuisi se olisi tärkeätä omasta mielestäni sitten

on myöskin kiinnittää huomiota niihin henkilöihin jotka ovat jo altistuneet tai sairastuneet näiden sisäilmaongelmien takia jotta heitä saadaan saadaan asianmukaisesti hoitoon ja heidän elämänlaatuaan myöskin pystytään parantamaan

voidaan viedä eteenpäin

arvoisa puhemies kiitos myös minun puolestani tarkastusvaliokunnalle kuuntelin tarkkaan tämän puheenjohtajan esittelyn tästä mietinnöstä aina on hyvä muistaa että kun katsotaan taaksepäin niin myös me tässä salissa katsomme taaksepäin sen takia että me osaisimme ottaa opiksi lainsäätäjinä ja sitten myös kun laitamme täällä valtion budjetin kautta rahaa nostan kaksi asiaa esille ensimmäinen liittyy

rakennusten kosteus ja homeongelmiin sain viime vaalikaudella hallituskaudella olla senaatista vastaava ministeri ja voin sanoa että se oli välillä kyllä aika tuskaista kun se epävirallinen informaatio jota sain senaatista oli hyvin paljon ristiriidassa sen virallisen informaation kanssa jota sain sitten haluan todeta sen mitä senaatti on tehnyt mitä ei taideta tässä mietinnössä mainita eikä senaatti tainnut olla myöskään asiantuntijana kuultavana

te edustajat jotka olette täällä läsnä tiedätte paljon julkisia valtion rakennuksia joissa on ollut todella paljon kosteus ja homeongelmia ja joissa on sitä kautta aiheutettu työntekijöille terveysongelmia minä itse ajattelen sillä tavalla että meidän tässä talossa ja myös erityisesti joka on myös senaatin toimintaan vuosien aikana kiinnittänyt huomiota pitäisi pystyä katsomaan tätä senaatin strategista tavoitetta mitenkä se konkreettisesti toteutuu ettei se jää vain kauniiksi kirjaukseksi että on nollatoleranssi sisäolosuhdeongelmissa vaan nimenomaan niin että siihen löytyisi niitä keinoja itse ainakin aion tehdä niin että tarkkailen tässä näinä vuosina mitä se käytännössä tarkoittaa

vaikka me kaikki tiedostaisimme että täytyy toimia lapsen edun vuoksi yhteistyössä minulla itsellänikin on paljon kokemuksia siitä jopa sosiaali ja terveyshallinnon ja sitten sivistyshallinnon osalta niin ei meinaa erottaa tai tuntea sitä että puhutaan siitä saman lapsen edusta olen ollut muun muassa outi alanko kahiluodon kanssa samaan aikaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa käsiteltiin oppilashuoltoa ja kun kun kuulimme asiantuntijoita niin todellakin jäin miettimään onko tässä nyt se sama lapsi tämä liittyy myös tarkastusvaliokunnan

tietojenvaihdosta tässä nuorten syrjäytymiskappaleessa on tuotu monia tärkeitä asioita esille ja muun muassa tätä projekti ja hankerahoituksen vaikeutta semmoisen päälle on vaikeaa rakentaa pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi pidän tärkeänä että tämä lape hanke joka myös mainitaan tässä mietinnössä eli lasten ja perheiden muutosohjelma jatkuu myös tällä vaalikaudella sinne on rahoitusta osoitettu tulevalle vuodelle kymmenen miljoonaa euroa ja nyt kolmelle vuodelle kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa siinäkin on pidettävä tietysti huolta että se ei ole mitään erillistä työtä vaan se sitoutuu sinne neuvoloihin perhekeskuksiin ja myös tähän tulevaisuuden sote keskukseen

ei voi liikaa nostaa esille ja pitää nostaa sitten myös niitä ratkaisumalleja miten tässä päästäisiin eteenpäin itse katson että nyt joka meillä on josta me taas ensi maanantaina käymme tiedonantokeskustelun tässä salissa on oikeita kannanottoja mielenterveyspalveluihin pääsyn pääsyn helpottamiseksi mielenterveysstrategia joka oli tänä syksynä jo lausuntokierroksella samoin tämä tulevaisuuden sote keskus miten sen myötä alennetaan kynnystä saada mielenterveyspalveluita erityisesti lasten ja nuorten osalta tämä liittyy osaltaan myös keskusteluun terapiatakuusta josta todettakoon että ensi helmikuussa sosiaali ja terveysvaliokunta niiltä osin järjestää julkisen kuulemisen ja pääsemme siinä asiassa myös eteenpäin summa summarum pidän tätä mietintöä erittäin ansiokkaana mutta ainoa mitä ihmettelin ja vähän pohdiskelin oli tämä oliko joku erityinen syy miksi valtion kiinteistömassojen ylläpitäjä senaatti ei ollut teillä kuultavana kiitos

arvoisa herra puhemies tarkastusvaliokunnan jäsenenä olen tyytyväinen siihen yhteishenkeen joka on käsittelyissä ollut kun olemme käsitelleet esimerkiksi vaikkapa harmaata taloutta nuorten syrjäytymistä tai näitä ikäviä sisäilma asioita sisäilmaongelmia rakenteissa haluankin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa alanko kahiluotoa hyvästä puheenjohtamisesta kiitos

herra puhemies suomessa sisäilmaongelmien kustannukset mitataan miljardeissa ja monet kunnat kriisiytyvät sairaiden rakennustensa kanssa kuitenkin onneksi hallituksen osalta puututtu mikä on hyvä asia sisäilmasta oirehtiville on tietysti vaikeaa luvata pikaista muutosta mutta kyllä tämäkin ongelma on lopulta voitettavissa sisäilmaongelmien ratkaisussa tietysti puhutaan vuosista tutkimuksiin rahoituksen järjestämiseen korvaavien tilojen löytämiseen ja korjauksiin totta kai menee aikaa oirehtivilla ihmisillä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta odottaa siksi pikaisia nopeita ja fiksuja toimenpiteitä täytyy tehdä välittömästi sisäilmaongelmat ovat yksi suomen suurimmista haasteista ja niiden voittamiseksi tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä ja laajoja toimia välittömästi ihmisen täytyy olla kaikessa päätöksenteossa ykkösasia täällä on myöskin monessa puheenvuorossa kannettu huolta vakavasta ongelmasta joka on tietysti keskustelu nuorten syrjäytymisestä tässä kohtaa kannan iloa hallitus monessa kohtaa on tarttumassa juuri niihin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin jotka estävät nuorten syrjäytymiskehitystä nämä ovat siis toimenpiteet esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta jossa subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan täysimääräisenä ja ryhmäkokoja pienennetään myös perusopetukseen moniammatilliseen yhteistyöhön oppilashuoltoon on tulossa toimenpiteitä jotka tietenkin edesauttavat taistelua nuorten syrjäytymistä vastaan oppivelvollisuuden laajentaminen on tietysti tarttua ja ottaa koppia niistä nuorista joiden lento on pysähtymässä peruskoulun osalta mutta oppivelvollisuuden laajentaminen täytyy tehdä rinnakkain vahvistavat varhaiskasvatusta ja vahvistavat perusopetusta yksi keino jota hallitus tuo esiin on tietysti harrastustoiminnan mahdollistaminen kaikille eli tämä suomen islannin malli me kaikki tiedämme että useat harrastukset ovat jo taloudellisesti monille perheille hankalia ja tässä kohtaa tällaisen harrastustoiminnan mahdollistaminen jokaiselle lapselle myöskin vaikuttaa siihen että lapsilla ja nuorilla on aikuinen vierellään

arvoisa puhemies halusin tulla vielä tänne pönttöön uudelleen puhumaan muutaman sanan nuorten syrjäytymisestä mikä on mielestäni yksi vakavimmista ongelmista tällä hetkellä yhteiskunnassamme me emme oikein osaa laskea talousarviota tehdessämme vaihtoehtoiskustannuksia sillä väitän että nuorten syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskuntaan niin paljon kustannuksia että panostaminen ennaltaehkäisyyn toisi yhteiskunnalle pidemmällä tähtäimellä huomattavasti säästöjä tarkastusvaliokunnan käsityksen mukaan merkittävä ongelma lasten ja nuorten

syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa on se ettei millään taholla ole tällä hetkellä kokonaisvastuuta nuorten hyvinvoinnista ja sen edistämisestä lasten ja nuorten ja perheiden asioita hoidetaan sektoroituneesti sekä valtion että kuntien hallinnossa vastuun jakautuessa monelle taholle voi käydä niin ettei kenelläkään ole sitten kokonaiskuvaa ja vastuuta lapsen tai nuoren tilanteesta tai avuntarpeesta lapsi ja nuori ja hänen perheensä voivat olla usean palvelun piirissä ja kohdata lukuisia ammattilaisia mutta jäädä silti täysin ilman tarvitsemaansa apua toinen tärkeä havainto asiantuntijakuulemisissa valiokunnassa oli se että ennaltaehkäisevä toiminta on monin paikoin hyvin heikosti järjestetty kaksituhatta luvulla on tehty lukuisia muutoksia pyritty siirtämään painopistettä lasten ja nuorten palveluissa korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään tukeen mutta tästä huolimatta monet asiantuntijat kertoivat meille ettei lasten ja nuorten ongelmiin kyetä tarttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa vaan ongelmat ehtivät kasvaa liian suuriksi avun viivästyessä kun peruspalvelujen piirissä ei kyetä antamaan riittävää tukea ja jos pääsy erityispalveluihin kestää kauan pääsevät ongelmat pahenemaan ja kasautumaan ja esimerkiksi mielenterveyspalvelujen painopistettä ei ole kyllä saatu riittävästi siirrettyä peruspalveluihin minusta on huolestuttavaa että nousi esille se että mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia tällä hetkellä ja noin jopa kaksikymmentäviisi prosenttia nuorista kärsii mielenterveydenhäiriöistä jossain vaiheessa perus ja erikoissairaanhoidon työnjaon mukaan lievien mielenterveyshäiriöiden hoito kuuluisi perustasolle mutta kun palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja nuorten ja lasten mielenterveyspalvelut on sijoitettu sitten terveydenhuoltoon sivistystoimeen sosiaalihuoltoon ja monelle muulle alueelle niin hajanaisuutensa johdosta ne eivät palvele sitä lasta ja lapset ja nuoret eivät saa mielenterveysongelmiinsa riittävästi apua perustasolla ja se siis sitten kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja ja kaikki ymmärrämme että se on myöskin paljon kalliimpaa yhteiskunnalle lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä häiriöiden ehkäisemisestä ja niiden hoitamisen kokonaisuudesta ei vastaa eikä sitä johda mikään taho sitä korostivat lähes kaikki meidän kuulemamme asiantuntijat että kukaan ei kokonaisvastuuta lasten ja nuorten tilanteesta tällä hetkellä kanna

ei se näin voi olla ja lopuksi sitten arvoisa puhemies valiokunnan asiantuntijakuulemisissa nousi vahvasti esiin nuorten osallisuuden tärkeys ja ja toisaalta nuorten siinä tällä hetkellä kokemat puutteet nuorten palvelukokemuksissa toistuvat usein mitätöimisen ja vähättelyn sekä syrjään jäämisen ja sivuutetuksi tulemisen kokemukset tämä on valiokunnan mielestä huolestuttavaa sillä negatiiviset kokemukset kokemukset heikentävät nuorten luottamusta palveluihin ja avun saamiseen sekä nostavat kynnystä tuen piiriin hakeutumisen nuoret siis kokevat että heitä ei oteta vakavasti ja heidän omaa kertomustaan siitä omasta tilanteesta mitätöidään

vaikuttamaan omiin tavoitteisiinsa sekä se että hänet otetaan vakavasti tämä nuorten syrjäytyminen on niin vakava ongelma tällä hetkellä yhteiskunnassa että valiokunta päätti käynnistää oman tutkimushankkeen tästä aiheesta ja ja palaamme siis tähän asiaan tulevina tulevina vuosina ja tulevina aikoina se on minusta erinomaista että että voimme vähän syvemmin tutkailla tämän ilmiön syitä ja myöskin sitä mitä voisimme voisimme tälle vakavalle asialle tehdä mutta ihan tähän loppuun arvoisa puhemies minäkin haluan omasta puolestani kiittää valiokuntaa erinomaisesta yhdessä tekemisestä

puhemies kun keskustelu

sisäilmasairauksiin ja malta olla ottamatta kantaa

mitä tapahtuu nykypäivän rakentamisessa ja miten uusissakin tai vuoden tai kahden vuoden vanhoissa rakennuksissa on ongelmia on kosteutta tai ei välttämättä hometta mutta jotain sellaista joka aiheuttaa sisäilmaongelmia henkilöille omassa kotikunnassani meillä on käynyt niin että meillä on rakennettu terveyskeskus ja siellä sitten henkilökunta on on voinut huonosti lieneekö rakennus ollut kahta vuotta vanha tai vuoden vanha kun siellä alkoi näitä ongelmia tulla jollakin lailla tähän keskusteluun pitäisi nostaa miksi nämä painottuvat ainakin minun mielestäni nämä kosteusongelmat painottuvat hyvin usein julkisiin rakennuksiin johtuuko se rakentamisesta rakentamisen virheistä vai liian lyhkäsistä kuivumisajoista nyt kun tätä

pohditaan niin edelleen haluaisin mainita mainita sen että suomessa on paljon puuta ja hirsiosaamista näihin lähdettäisiin suuntautumaan ilmastointi ilmastointi on semmoinen asia mitä on rakennuksiin lisätty jälkeenpäin ja se on saattanut aiheuttaa ongelmia täällä eduskunnassa kuulin eräässä valiokunnassa semmoisen vertauksen että oli koulujen talonmiehiä jotka pysäyttivät viikonlopuiksi ja kesän ajaksi ilmastoinnin ja heille sitten jaettiin vuoden talonmies pinssejä siitä kun he he saivat säästöjä aikaan ne ovat varmasti aiheuttaneet enemmän vahinkoja kuin säästöjä sitten kun nuorten syrjäytymisestä on puhuttu ja edustaja kivisaari käytti muistaakseni otetaan koppi

oppivelvollisuuden

vähän niin kuin samaa mieltä kuin te siellä hallituksessa että siinä on hyviäkin asioita mutta mikä mielestäni sen hyvän asian romuttaa on se että se oppivelvollisuuden pidentäminen ei kestä sinne toisen asteen opintojen loppuun

se että se kestää sinne kahdeksaantoista ikävuoteen vie niin kuin pohjan pois siltä ja minun on huono kannattaa semmoista jos se menisi tosiaankin sinne toisen asteen loppuun siinä tulee perustuslaki ja kahdeksantoista vuoden ikä niin se aiheuttaa katkoksen siihen ja todennäköisesti ei sitten

arvoisa puhemies ja kiitoksia kaikille läsnä läsnä oleville siitä että olette käyttäneet aikaanne keskusteluun tästä tarkastusvaliokunnan itse asiassa tämän syksyn kaikkein suurimmasta työstä elikkä tästä mietinnöstämme hallituksen kertomuksesta vuodelta

toki jos katsoisimme vain taaksepäin niin jähmettyisimme suolapatsaaksi mutta me katsomme myös eteenpäin elikkä olemme liikkeessä ja haluamme haluamme tehdä asiat paremmin mihin mihin juuri liittyy se että olemme tehneet näitä lausumia ja ja pidän hyvin arvokkaana sitä että tähän keskusteluun ovat osallistuneet paitsi tarkastusvaliokunnan jäsenet myöskin kansanedustajia muista valiokunnista eli toki on niin että ei ainoastaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä vaan myöskin politiikassa ylipäätänsä on tärkeää se että ei ei katsota ainoastaan omaa sektoria vaan tehdään yhteistyötä ja katsotaan sektorirajojen yli sillä tavalla saadaan saadaan tehtyä kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa politiikkaa meidän tehtävänähän tarkastusvaliokunnassa on nimenomaan valvoa sitä että hallitus toteuttaa eduskunnan tahtoa siitä miten miten asioita täytyy täytyy hoitaa ja että veronmaksajien määrärahoja käytetään mielekkäällä tavalla sitä olemme pyrkineet noudattamaan tässä meidän meidän mietinnössämme vastauksena siihen miksi emme esimerkiksi ole kuulleet senaattia niin voin todeta sen että että tämä meidän työmmehän on ollut aika aika mittava näitä olemassa olevia lausumia lausumia oli oli hyvin paljon ja olemme kuulleet asiantuntijoita kyllä aika laajasti mutta emme ole voineet kuulla aivan kaikkia joita olisimme halunneet tässä yhteydessä kuulla mutta mutta työmme siis jatkuu näiden painopisteiden osalta joissa nämä lausumat jäävät voimaan sitten esimerkiksihän meidän valiokuntamme on nyt tarttumassa omina asioinaan moniin semmoisiin keskeisiin kysymyksiin joita tässä olemme jo nostaneet esille esimerkiksi tähän nuorten jonka suhteen voisimme tehdä paljon asioita paremmin ja se tulee tosiaan olemaan yhtenä painopisteenä kuten varapuheenjohtaja mäkisalo ropponen mainitsi olemme myös aloittaneet tämmöisen oman oman selvityksen siitä miten voisimme parantaa lainsäädännön laatua säädösvalmistelun laatua esimerkiksi tekemällä vaikutusarvioinnit paremmin ja laadukkaammin ja systemaattisemmin ja sehän pitää sisällään muun muassa sen miten voimme parantaa esimerkiksi ihmisvaikutusten arviointia lapsivaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten arviointia ja mitkä ovat syyt siihen että että näiden vaikutusarviointien kohdalla laatu vaihtelee tai että niitä tehdään satunnaisesti jo nyt meidän asiantuntijakuulemiset ovat osoittaneet että tämä on erittäin tarpeellinen selvitys ja tulen kyllä uskomaan että eduskunta hyötyy siitä paljon

arvoisa herra puhemies en käytä pitkää puheenvuoroa mutta koska edustaja mäenpää lähetti terveisiä hallitukselle ja toivoi lisää puurakentamista niin haluan todeta sen että ensi vuoden budjetissa on lisää varoja ja resursseja varattu nimenomaan puurakentamiseen ja ja nykyinen hallitus kuten edellinenkin hallitus haluaa lisätä nimenomaan puurakentamista suomalaisten luonnontuotetta puuta käytetään enemmän samoin myöskin on niin että tietysti sisäilmaongelmat ovat todella iso ongelma suomessa niitä on julkisissa rakennuksissa erittäin paljon kouluissa monissa kiinteistöissä niin kuntien kiinteistöissä mutta on niitä myöskin yksityisten rakennuksissa edustaja mäenpää otti esille myöskin ilmanvaihdon talotekniikka on kehittynyt viime vuosina huimia huimia askeleita ja se on myöskin aikaansaanut sen että osaammeko me kiinteistöjen käyttäjät oikeastaan käyttää sitä talotekniikkaa oikealla tavalla se on myöskin iso kysymys mutta haluan myöskin todeta sen että edellinen hallitus ja sitä edellinen hallitus ovat myöskin tehneet lakimuutoksia siten että myöskin painovoimainen ilmanvaihto on edelleen mahdollista ja se on tärkeä asia että sitä pystytään myöskin käyttämään ja etenkin etenkin puurakenteisissa rakennuksissa painovoimainen ilmanvaihto on kun se oikein

itse toivon että näihin sisäilmaongelmiin kiinnitetään huomiota edelleen tulevaisuudessa ja myöskin siihen koulutukseen niin että on myöskin asiantuntijoita jotka pystyvät antamaan neuvoja ja opastusta rakennusten käyttöön

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valtiopäiviltä käsittelee hallituksen esitystä lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alussa esityksen tavoitteena on korjata lastensuojelulain säännöksiä ajantasaisiksi vastaamaan eduskunnassa jo hyväksyttyjä lainmuutoksia uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa eli hallintoprosessilaki tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä esityksessä ehdotetaan että lastensuojelulaissa olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin korjattaisiin viittauksiksi uuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin valittaminen hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen muuttuisi valitusluvanvaraiseksi myös lastensuojelulain mukaisissa asioissa lisäksi esityksessä ehdotetaan että kunnan velvollisuutta järjestää jälkihuoltoa siihen saakka kunnes jälkihuoltoon oikeutettu nuori täyttää kaksikymmentäviisi vuotta sovellettaisiin lastensuojelulain muutoksen voimaantulopäivänä jälkihuollon piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin sosiaali ja terveysvaliokunta on saanut perustuslakivaliokunnalta lausunnon hallituksen esityksestä käyn seuraavassa läpi perustuslakivaliokunnan lausunnon huomioita ja sen seurauksia sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön sisältöön perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että varsinkin huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa on sellaisia lapsen etuun liittyviä asiasisältöisiä ja menettelyllisiä menettelyllisiä erityispiirteitä jotka sinänsä puoltavat asian joutuisaa käsittelyä ja huostaanottoja koskevien asioiden lainvoimaiseksi tulemisen nopeutta lausunnon mukaan keskeistä oikeusturvan saatavuuden kannalta on kuitenkin että valituksen luvanvaraisuus ei merkitse valituskieltoa perustuslakivaliokunta painottaa että korkeimman hallinto oikeuden on lain mukaan myönnettävä valituslupa jos käsillä on jokin valitusluvan myöntämisen perusteista vailla merkitystä ei lausunnon mukaan ole se että lastensuojeluviranomaisen on tutkittava huostaanoton kestäessä perheen tilanne riittävän usein uudelleen sen selvittämiseksi ovatko perheen olosuhteet parantuneet ja onko edellytyksiä huostassapidon lopettamiselle ja perheen jälleenyhdistämiselle valitusluvan myöntämisen perusteena voi hallintoprosessilain mukaan olla ennakkopäätösperusteen ja asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen lisäksi myös muu painava syy valitusluvan myöntämiseen tällainen painava syy voi olla muun muassa asian erityisen suuri merkitys valittajan oikeusturvan kannalta perustuslakivaliokunta katsoo olevan selvää että huostaanottoa ja ja sijaishuoltoon määräämistä koskevilla asioilla on lähtökohtaisesti tällainen merkitys lapselle ja hänen perheelleen perustuslakivaliokunnan mielestä lastensuojelulain pykälän sääntelyä on kuitenkin täsmennettävä valitusluvan myöntämiskynnystä alentamalla siten että huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa korostuva oikeusturvan erityinen tarve tulee myös säädösperustaisesti turvatuksi valituslupaharkinnan tilanteissa joissa korkein hallinto oikeus toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena sääntely on lausunnon mukaan laadittava siten että vain ilmeisen perusteettomat ja siihen kynnykseltään rinnastuvat muutoksenhaut ratkaistaan valituslupahakemus hyläten tällaisen muutoksen tekeminen on lausunnon mukaan edellytyksenä ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä sosiaali ja terveysvaliokunnan saama selvityksen mukaan toistaiseksi ei ole annettu säännöksiä joissa yleisiä valitusluvan myöntämisedellytyksiä olisi väljennetty lisäksi valitusluvan myöntämisen yleiset perusteet on kirjoitettu positiiviseen muotoon edellytyksiksi edellytyksiksi joista yhdenkin täyttyminen johtaa valitusluvan myöntämiseen valiokunta pitää muutoksenhakujärjestelmän kokonaisuuden kannalta perusteltuna että perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetty valitusluvan myöntämiskynnyksen alentaminen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa arvioidaan huolellisesti ja eduskunnalle annetaan tarvittaessa asiasta hallituksen esitys

pykälä muutetaan tässä yhteydessä siten että valitusoikeus huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa säilyy toistaiseksi ennallaan eikä valituslupaa edellytetä näissä asioissa joissa korkein hallinto oikeus toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

ensimmäisessä momentissa tarkoitetuissa asioissa perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota tarpeeseen arvioida lastensuojelulain mukaista päätöksentekojärjestelmää huolellisesti ja ryhtyä mahdollisiin mahdollisesti tarvittaviin tarvittaviin lainsäädäntötoimiin

kaksikymmentäyksi vuotiaat nuoret jotka ovat olleet jälkihuoltoon oikeutettuja vuosien kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista aikana edellyttäisi kuntien valtionosuuksiin arviolta noin kahdentoista miljoonan euron lisärahoitusta sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen hallituksen esityksessä kuvattujen muiden kuin jälkihuollon piiriin kuuluvien nuorten ja nuorten aikuisten palvelujen asianmukaisen resursoinnin tarpeellisuudesta lisäksi sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä että jälkihuoltoa kehitetään sisällöllisesti niin että se ehkäisee nykyistä tehokkaammin syrjäytymistä ja tukee nuorten koulutus ja opiskelumahdollisuuksia sekä kiinnittymistä työmarkkinoihin yhteenvetona totean että sosiaali ja terveysvaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi hallituksen esitykseen sisältyvän

arvoisa puhemies lastensuojelu ja sen tukitoimet kannattelevat niitä lapsia ja nuoria jotka eivät pärjää omillaan tai perheensä kanssa tai jos perheestä käytössä olleet voimavarat turvalliseen lapsuuteen nuoruuteen tai aikuistumiseen eivät riitä lastensuojelun jälkihuollon laajentaminen nyt kaksikymmentä ikävuoteen on merkittävä muutos sen puolesta että olevista nuorista aikuisista huolehditaan riittävän pitkään samaan aikaan on tärkeää että nuorille aikuisille turvataan mahdollisuus käyttää myös muita sosiaalihuollon palveluita sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmämme voi parhaimmillaan olla kontaktoiva ja keskusteleva ja siihen sen tuleekin pyrkiä se on oleellista kattavan hoitoketjun sekä toimeentulon ja asumisen turvaamisessa oppipolkuaan etsivien polultaan syistä tai toisesta pudonneiden nuorten aikuistumisen tukeminen koulutuksen turvaaminen ja mahdollistaminen on vastuu josta meidän tulee huolehtia tässä maassa asuvina tiedämme paremmin kuin hyvin mitä koulutus lapselle ja nuorelle merkitsee ja kuinka suuri vaikutus sillä voi olla heidän tulevaisuuteensa sosiaali ja terveysvaliokunta painottaakin mietinnössään että kunnan on jatkossakin tuettava lasta ja nuorta itsenäistymisessä vaikka hänellä ei olisi subjektiivista oikeutta jälkihuoltoon hallituksen esitys auttaa mahdollistamaan entistä paremmin sitä että aikuistuvien nuorten tukemista voidaan laajentaa ja samalla huolehtia siitä että myös aikuistuminen sujuisi turvallisesti

arvoisa puhemies me kaikki emme astu aikuisuuteen samoista lähtökohdista meistä kaikilla ei ole turvaverkkoa opastamassa ja kannustamassa aikuisuuden kynnyksellä uuden edessä itsenäistyminen on kuitenkin tärkeä elämänvaihe johon vaikuttavat ne tapahtumat tilanteet ja olosuhteet joissa on kasvanut niille nuorille joiden elämässä lastensuojeluasiakkuus on ollut osa elämää on äärettömän tärkeää saada järjestelmämme taholta riittävästi tukea myös aikuistumisen ja varhaisaikuisuuden kynnyksellä suuri osa näistä nuoristahan on ollut lastensuojelun asiakkaana juuri siitä syystä ettei heillä ole ollut kykenevää turvallista tai välittävää aikuista elämässään jälkihuoltopalvelun myötä nämä nuoret eivät jää yksin lastensuojelusta aikuistuessaan on meidän kaikkien ja koko yhteiskunnan etu että jokainen nuori saa parhaan mahdollisen tuen rakentaa omaa elämäänsä hakeutua opintoihin tai töihin ymmärtää omat ja velvollisuutensa löytää oma koti ja turvallinen sosiaalinen verkosto ympärilleen kiinnittyä yhteiskuntaamme tuon tuen tarve ei pääty automaattisesti kahteenkymmeneenyhteen ikävuoteen kuten oikeus jälkihuoltoon on tähän saakka päättynyt monelle nuorelle tuen päättyminen liian varhain on tuntunut hylkäämiseltä yksin jättämiseltä tämä lakimuutos jolla jatkossa turvataan oikeus jälkihuollon palveluihin aina kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen saakka on äärettömän tärkeä ja turvaa siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen aikaisempaa paremmin jokaisella nuorella on oikeus aikuistua ja itsenäistyä rauhassa omaan tahtiin lisäksi se on myös tärkeä viesti nuorille siitä että heistä välitetään ja heitä varten on olemassa ihminen joka auttaa ja pitää huolta kun sitä apua tarvitsee

arvoisa herra puhemies kiitos myös sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle

mietinnön selkeäsanaisesta esittelystä ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta on aina vanhemmilla valitettavasti aina se ei ole kuitenkaan mahdollista niissä tapauksissa yhteiskunnan pitää varmistaa että riittävä ja riittävän pitkä apu ulottuu tarpeeksi kauas se on mielestäni myös tämän esityksen ydin tämä esitys on myös linjassa hallitusohjelmakirjauksiin kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa annetaan nuorelle riittävä matkalla aikuisuuteen tämä muutos saattaa varsinkin alkuvaiheessa tarkoittaa myös kunnille kustannustason nousua ilmeisesti lisäkustannuksista ei ole tarkkaa arviota mutta tämä tulisi tietysti jo kuntienkin takia takia ja eduksi selvittää ja huomioida tässä kohtaa puhemies on luontevaa myös nostaa keskusteluun yleisesti lastensuojelun tilanne ja lasten nuorten ja perheiden hyvinvointi keskustan näkemys on että lasten ja perheiden ennaltaehkäisevää tukea on parannettava muun muassa viime vaalikaudella aloitetun ja tällä vaalikaudella jatkuvan lape hankkeen avulla kehitetään lasten ja perheiden palveluita ja kootaan niitä yhden katon alle jolloin saavutettavissa lastensuojelun ja erityisesti lasten nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät siis oleellisesti ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevät toimet niissä ylivoimaisesti tehokkain keino on pitää suomalaisen kasvatus ja koulutusjärjestelmän sekä taso että laatu kunnossa kouluissa kohdataan siis jokainen lapsi ja nuori ja erityisesti opettajien osuus yhdessä yhdessä kotien ja vanhempien kanssa on äärimmäisen ratkaiseva

arvoisa puhemies viitaten edellisessä kohdassa edustaja alanko kahiluodon kommenttiin siitä että tarkastusvaliokunta on ottanut omaksi hankkeekseen lainsäädäntötyön vaikutusten laadun arvioinnin niin siinä yhteydessä olemme pohtimassa esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvoston roolia ja sitä miten nämä arviointineuvoston lausunnot olisivat olisivat paremmin vaikuttamassa lainsäädännön laatuun niin että ne tulisivat siihen vaiheeseen että lainsäädännössä mahdollisesti olevia virheitä voisi vielä korjata olemme tarkastusvaliokunnassa kovasti pohtineet tätä asiaa jo alustavasti sen takia olen tämän lakiesityksen kohdalla todella iloinen että sosiaali ja terveysvaliokunta otti vakavasti lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon jossa todettiin ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi käsitelty uudistuksen vaikutuksia osapuolten oikeudensaantimahdollisuuksien koetun oikeudenmukaisuuden eikä perusoikeuksien näkökulmasta viittaan tässä nyt erityisesti esimerkiksi tähän valitusoikeuteen josta valiokunnan puheenjohtajakin tässä omassa esittelypuheenvuorossaan puhui

meidän on oikeasti mietittävä tarvitaanko nyt oikeasti isompiakin muutoksia tämän asian suhteen mutta hyvä tässä vaiheessa näin

meille ensi vuoden budjettiin kuntien valtionosuuteen kaksitoista miljoonaa euroa eli tämän hallitusohjelmamme mukaisesti jos kunnille tulee uusia tehtäviä niihin laitetaan täysimääräinen valtionosuus eli tähän on rahoitus kyllä järjestetty sitten ehkä tähän vielä edustaja mäkisalo ropposen juuri käyttämään puheenvuoroon liittyen voin todeta sen että tämä ei ollut helppo asia kun tämä perustuslakivaliokunnan

varmempi tapa olisi tässä tehdä niin että ei tarvitse tällä hetkellä tehdä tätä luvan kautta vaan voi valittaa sitten kenellä on oikeus valittaa suoraan korkeimpaan hallinto oikeuteen ajattelen sillä tavalla että myöskään hallituksen ei pidä sitä tehdä aivan hätiköiden vaan on yksi mahdollisuus että se korjaus tehdään kun uudistetaan kokonaisuudessaan lastensuojelulakia mutta se ei ole meidän käsissämme vaan se on hallituksen käsissä katsoa sitten mikä on se oikea paikka mutta vaatii todella huolellisen harkinnan miten tämä ratkaistaan